ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset

harakan ehdotus kuusikymmentäseitsemän

ehdotus kuusikymmentäkahdeksan

uotilan ehdotus

ja toimi kankaanniemen ehdotus seitsemänkymmentä ovat saman sisältöisiä joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön kymmenen pohjalta kannanotosta selonteon johdosta keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa timo harakka on pia viitasen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen yhden mukaisen kannanoton emma kari on ozan yanarin kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kahden mukaisen kannanoton kari uotila on jari myllykosken kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kolmen mukaisen kannanoton mikaela mikaela nylander on veronica rehn kiven kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen neljän mukaisen kannanoton päivi räsänen on antero laukkasen kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen viiden mukaisen kannanoton ja toimi kankaanniemi on ritva elomaan kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy vastalauseen kuuden mukaisen kannanoton

ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta toimi kankaanniemen ehdotusta vastaan sitten voittaneesta timo harakan ehdotusta vastaan sen jälkeen voittaneesta mikaela nylanderin ehdotusta vastaan sitten voittaneesta päivi räsäsen ehdotusta vastaan sen jälkeen voittaneesta emma karin ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään voittaneesta mietintöä vastaan

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on jukka gustafsson pilvi torstin kannattamana ehdottanut että lakiehdotukset hylätään hanna sarkkinen on pilvi torstin kannattamana tehnyt vastalauseen yksi mukaiset seitsemän lausumaehdotusta eeva johanna eloranta on pilvi torstin kannattamana tehnyt vastalauseen kaksi mukaiset kolme lausumaehdotusta emma kari on hanna halmeenpään kannattamana tehnyt vastalauseen kolmen mukaisen lausumaehdotuksen lisäksi ritva elomaa on sami savion kannattamana tehnyt kaksi lausumaehdotusta jotka on monistettuna jaettu edustajille

lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöistä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

keskustelussa katja taimela on jari myllykosken kannattamana ehdottanut että ensimmäinen viiva yhdeksäs sekä yhdestoista ja kaksitoista lakiehdotus hylätään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

keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa hanna halmeenpää on satu hassin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia keskustelu asiasta päättyi kahdeskymmeneskuudes kuudetta kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa lauri ihalainen on hanna sarkkisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen

päiväjärjestyksen kahdeksantena asiana on pääministerin ilmoitus maakunta sekä sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantulon siirtymisestä alkamaan ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäyksi

vastauspuheenvuorot varataan täysistunnossa viidennellä painikkeella asian käsittelyyn varataan aikaa kaksi tuntia

arvoisa puhemies maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistus on tämän hallituksen ja koko suomen tärkein ja suurin reformi tämän vuoksi voimaantulon siirtyminen vuodella on suuri asia ja vaatii hallitusryhmien sitoutumisen lisäksi myös suuren salin keskustelun hallitus haluaa muistuttaa miksi tämä uudistus taustalla olevat syyt eivät ole muuttuneet mihinkään pikemminkin päinvastoin uudistus on entistä tarpeellisempi arvoisa puhemies ihmisillä on oikeus saada tasa arvoiset ja yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut koko maassa palvelut on turvattava laadukkaina kiihtyvästä ikääntymisestä huolimatta uudistusta tehdään jotta ihmisille voidaan turvata palvelut vähintään nykyisen tasoisina vielä kymmenen vuoden päästä ja eteenpäin uudistusta tehdään jotta siellä mistä hoitoon ei tahdo nyt päästä jonot lyhenevät kun valinnanvapauden myötä perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin tulee vaihtoehtoja valinnanvapaudella vahvistetaan erityisesti sosiaali ja terveyspalveluita sekä turvataan nykyistä nopeampi tasa arvoinen hoitoonpääsy uudistusta tehdään jotta terveyserot kapenevat ja menoja pystytään hillitsemään uudistusta tehdään jotta jatkossa järjestäjällä on leveämmät hartiat uudistuksessa noin neljäsataa lakisääteistä tehtävää hoitavaa organisaatiota muuttuu kahdeksaksitoista järjestäjäksi leveämmät hartiat mahdollistavat katkeamattomat hoitoketjut uudistusta tehdään jotta voimme viimeinkin taata suomalaiseen sosiaali ja terveydenhoitoon yhteensopivat ja yhtenäiset tietojärjestelmät katkeamattomien hoitoketjujen tueksi näin varmistetaan täydellinen asiakastieto ja tiedon liikkuminen yhteensopivat tietojärjestelmät ovat myös digitaalisten palvelujen rakentamisen ja hyödyntämisen ehdoton edellytys arvoisa puhemies uudistuksella on merkittävä vaikutus julkisen talouden kestävyysvajeeseen soten osuus hallituksen kymmenen miljardin euron tavoitteesta on kolme miljardia euroa kustannusten hillintä kolmella miljardilla kolmella miljardilla eurolla tarkoittaa käytännössä sitä että menot saavat jatkossa kasvaa reaalisesti vain nolla pilkku yhdeksän prosenttia vuodessa kun ne nyt muuten olisivat kasvamassa kaksi pilkku neljä prosenttia vuosittain maakunta ja sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat uudistetaan sosiaali ja terveydenhuollon rakenne palvelut ja rahoitus tuodaan mukaan valinnanvapaus ja siirretään maakunnille uusia tärkeitä tehtäviä maakunnan tehtäviksi siirtyvät muun muassa pelastustoimi ja valtion aluehallinnolta työllisyys ja elinkeinopalveluita uudistuksen myötä palveluja pystytään johtamaan paremmin alueellisesti tasapainoisena kokonaisuutena uudistuksen oli tarkoitus tulla täysimääräisesti voimaan ensimmäinen päivä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä alkaen arvoisa puhemies nyt olemme sen edessä että historiallisen historiallisen suuri ja innovatiivinen uudistus vaatii eduskunnan työskentelyn osalta enemmän aikaa oli ajateltu vaikka hallitus on toimittanut lakiesitykset lupaamassaan ajassa eduskuntaan aikataulu on osoittautunut liian kireäksi ajatellen maakuntien täysimääräistä aloittamista vuonna kaksituhattakaksikymmentä lakien voimaantulosta maakuntavaalien järjestämiseen on oltava noin puoli vuotta aikaa oikeuskanslerinviraston lausunnon mukaan virkamiesarvion mukaan valtuuston aloittamisesta maakunnan täysimääräiseen aloittamiseen tarvitaan minimissään kymmenen kuukautta aikaa maakunnilla ja valtuustoilla on kova urakka uudistuksen toimeenpanossa ennen aloituspäivää koska valtuustojen aloittaminen siirtyy ensi kesään tämä kymmenen kuukauden minimiehto ei enää täyty tällä ilmoituksella hallitus haluaa tuoda sekä eduskunnan tietoon että uudistuksessa mukana olevien organisaatioiden henkilöstölle uudistuksen valmistelijoille ja kansalaisille tiedoksi sen että maakuntien aloittamisen ajankohtaa on siirrettävä vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alkuun valinnanvapauden aloittaminen siirtyy vastaavasti vuodella eteenpäin viime viikolla vastineella annetuista päivämääristä hallitus on myös päättänyt turvata riittävän koko uudistuksen tarvitseman lisärahoituksen vuodelle kaksituhattakaksikymmentä hallituksen hallituksen tavoitteena on että ensimmäiset maakuntavaalit voitaisiin pitää toukokuussa kaksituhattayhdeksäntoista tällöin lakien tulisi olla voimassa noin puoli vuotta muihin aikataulun vaatimiin muutoksiin hallitus palaa tarkemmin elokuussa arvoisa puhemies vuoden lisäaika valmistelulle tuo mukanaan myös haasteita valmistelurahoitusta tarvitaan lisää tämänhetkinen virkamiesarvio on että lisärahoitustarve on noin kaksisataa miljoonaa euroa mutta tarkka summa tarkentuu budjettiriiheen mennessä vaiheistuksen aiheuttamat lisäkustannuspaineet arvioidaan yhdessä maakuntien kanssa myös järjestämisvastuun epäselvä tilanne pitkittyy pitkittyminen valitettavasti voi johtaa luovuttavien organisaatioiden irtiottoihin ja kokonaisuuden kannalta epärationaalisiin ulkoistuksiin joissa tulevan maakunnan kokonaisetua ei välttämättä huomioida hallitus toivoo kunnilta ja kuntayhtymiltä vielä sitkoa jotta yhdestä lisävuodesta ei muodostu markkinavoimien temmellyskenttää myös sosiaali ja terveydenhuollon toiminnallisen kehittämisen pysähtyneisyyden tila osassa luovuttavia organisaatioita jatkuu vielä lisävuoden pääministerinä toivon hartaasti että näiden maakunnallisten kehittäjien sydän ei turru valtakunnalliseen päätöksenteon hitauteen toisaalta vuoden lisäaika antaa enemmän valmisteluaikaa maakunnallisille ja kansallisille ict ratkaisuille maakuntien valmiudet käynnistää toimintansa vaihtelevat maakunnittain edelleenkin lisävuosi mahdollistaa myös hitaammin edenneiden maakuntien riittävän valmistautumisen uudistukseen lisävuoden avulla hitaampien maakuntien valmius toimia vahvana palveluiden järjestäjänä paranee merkittävästi uudistuksen valmistelussa voidaan myös hyödyntää täysimääräisesti heti lakien voimaantulon jälkeen alkavien valinnanvapauspilottien kokemukset kaikissa maakunnissa näihin hallitus on varannut kaksisataa miljoonaa euroa maakuntien valmius ottaa valinnanvapaus käyttöön sote keskuksissa heti vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi aikana kasvaa näin merkittävästi arvoisa puhemies hallitus on päättänyt viedä tämän uudistuksen uudistus on yksi suomen historian suurimmista yhdenvertaisuusuudistuksista olennaista on nyt varmistaa että uudistuksen kehitystyö jatkuu siksi haluan viestiä vahvasti siitä että tämä tavoite on edelleen kirkas olemme tekemässä suomen suurinta palveluiden ja hallinnon reformia uudistukseen liittyy lukuisa määrä liitännäislakeja jotka on ehdittävä käsittelemään myös nykyisen eduskunnan aikana myös kansalaisten on vähitellen tiedettävä milloin pidetään historialliset ensimmäiset maakuntavaalit uudistuksen aikataulu on nyt eduskunnan käsissä hallitus toivoo eduskunnalta huolellista ripeää ja vastuullista käsittelyä maakuntien epävarmuus uudistuksen aikataulusta pitää saada loppumaan samoin tuhannet tekijät maakunnissa tarvitsevat näkymän milloin on valmista muutos koskee satojatuhansia työntekijöitä niitä julkisen sektorin työntekijöitä jotka siirtyvät maakuntien palvelukseen niitä yksityisen sektorin työntekijöitä jotka palvelevat jatkossa sote keskuksissa tai vaikkapa niitä yrittäjiä ja pienten yritysten työntekijöitä jotka jatkossa tarjoavat suomessa asuville palveluja asiakassetelillä he kaikki he kaikki ansaitsevat viimeinkin varmuuden siitä milloin uudistus astuu voimaan arvoisa puhemies uudistaminen ei lopu tähän joten suomen ja poliittisen järjestelmän on pystyttävä parempaan
kansalaisten luottamus demokratiaa ja politiikkaa kohtaan heikkenee erilaisten indikaattoreiden mukaan tämän pitäisi huolestuttaa meitä kaikkia tässä salissa tämä aikatauluviive on kieltämättä pettymys meidän kaikkien myös minun on katsottava peiliin parempaan pitää pystyä jatkossa kiitoksia seuraavaksi eduskuntaryhmien edustajat viisi minuuttia

arvoisa puhemies vaikka kansainvälisissä vertailuissa olemme vielä pärjänneet liian moni suomalainen näkee ja kohtaa sosiaali ja terveydenhuoltomme toisenlaisen arjen terveyskeskuksen lääkärille ei pääse vaikeuksiin joutuneet perheet eivät saa tarvitsemaansa apua ajoissa moni vanhus jää vaille inhimillistä ja riittävää hoivaa maamme

tai sosiaalialan ammattilaisista he tekevät parhaansa ja moni paljon enemmänkin ongelmat johtuvat siitä että me päättäjät emme ole yli kymmenen vuoden aikana pystyneet uudistuksiin joilla suomalaisten palvelut laitetaan kuntoon etenkin tänä keväänä arvoisa puhemies meno osalla eduskuntaa on ollut kuin b luokan saippuasarjassa sumeilematon politikointi on ajanut ihmisten palvelujen ja suomen edun edelle arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmässä lähdemme siitä että meidät kansanedustajat on valittu tänne arkadianmäelle isänmaan asialle tekemään päätöksiä suomen ja suomalaisten parhaaksi siksi me olemme sataprosenttisen sitoutuneita viemään tämän sote ja maakuntauudistuksen maaliin keskustalle sote ja maakuntauudistus on ennen muuta tasa arvouudistus ja lupaus huolenpidosta palvelut on turvattava yhdenvertaisesti jokaiselle suomalaiselle koko maassa myös tulevaisuudessa ja haluamme tämän maan sosiaali ja terveyspalvelut nykyistä paremmalle tolalle siksi uudistus tarvitaan ja siksi uudistus on yli kymmenen vuoden vatvomisen jälkeen vihdoin myös oikeasti tehtävä emme väitä että pöydällä oleva malli olisi täydellinen tai täysin ongelmaton mutta se on nyt viimeinkin riittävän hyvä eteenpäin vietäväksi ja päätettäväksi meidät on valittu tekemään päätöksiä tekemättä jättäminen ei ole muuten vaihtoehto arvoisa puhemies liioittelematta voi sanoa että se nimittäin johtaisi ennen pitkää amerikan malliin jossa markkinavoimat jylläävät sosiaali ja terveyspalveluissa ja vain rikkailla on mahdollisuus laadukkaaseen hoitoon vaaran merkit ovat maamme kunnissa jo nähtävissä trumpcare ei voi saa olla suomen tie arvoisa puhemies isossa osassa suomen maakuntia uudistuksen valmistelussa ollaan jo todella pitkällä noin kaksisataatuhatta sosiaali ja terveyspalveluissa työskentelevää ansaitsee epävarmuuden sijaan varmuuden tulevasta hallitus on osansa tehnyt lait ovat täällä pöydillämme ja tulossa voimaan alusta kysymys tälle salille tänään kuuluu pystymmekö huolellisesti mutta ripeästi yhdessä säätämään lait jotka uudistuksen voimaan saattamiseksi tarvitaan maakunnissa on pystytty yhteistyöhön yli hallitus ja oppositiorajojen siitä olisi opiksi otettavaa myös täällä eduskunnassa keskustan eduskuntaryhmässä olemme yhteistyöhön valmiita politiikka on tahtomista ruotsin edesmennyt sosiaalidemokraattinen pääministeri olof palme sanoi aikanaan näin se on jos on tahtoa ratkaisut kyllä löytyvät jos tahtoa ei ole keksitään selitykset kumpi teidän linjanne on sosiaalidemokraatit jatkuuko jarrutus joka pahimmillaan johtaa sosiaali ja terveyspalveluitten hallitsemattomaan yksityistämiseen todelliseen markkinamalliin vai onko se sdp vielä olemassa joka aikanaan oli keskeisesti yhdessä keskustan kanssa rakentamassa suomalaista hyvää hyvinvointiyhteiskuntaa arvoisa puhemies lopuksi vielä keskustan eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa sote ja maakuntauudistuksen edistämiselle ja muistuttaa samalla että isot uudistukset suomessa eivät muuten tähän pääty ensi vaalikaudella on remontoitava niin perusturva kuin perhevapaat paremmin tähän päivään ja ennen muuta tulevaisuuteen istuviksi molemmissa tarvitaan yhdessä päättämisen ja yhdessä sopimisen kykyä tulevien vaalien pääkysymyksiä muuten on keiltä tätä kykyä löytyy äänestäjän kannattaa olla tarkkana hyvää kesää

arvoisa rouva puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistaminen on suomen historian suurin reformi samalla se on myös yksi kipeimmin kaivatuista muutoksista miksi me tätä sitten teemme kokoomukselle on on tärkeää että kaikki suomalaiset asuinpaikastaan tai lompakkonsa paksuudesta riippumatta saavat tarpeidensa mukaiset yhdenvertaiset palvelut nykyinen järjestelmä ei enää täytä tehtäväänsä kun väestö ikääntyy ja palveluiden tarve kasvaa suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on tilanteessa jossa ihmiset ovat alueellisesti ja taloudellisesti eriarvoisessa asemassa ja terveyserot lisääntyvät samalla sote sektorin kustannukset kasvavat kestämättömällä tavalla kaikki lienevät yhtä mieltä siitä että tällä menolla me emme voi jatkaa muutosta tarvitaan ihmisten ja hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluiden laatu ja vaikuttavuus voidaan turvata ammattitaitoisella ja riittävällä sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöllä ja heidän toimintaansa tukevalla lainsäädännöllä historiallisen suuren uudistuksen käsittelyyn on varattava myös riittävästi aikaa hätäilyyn tai hosumiseen meillä ei ole varaa koska sen lasku tulee myöhemmin muutos syntyy vahvemmista palveluiden järjestäjistä ja ihmisten vapaudesta valita oma palveluntuottajansa maakuntahallinto rakentaa vahvemman perustan ja nykyistä järkevämmän tavan järjestää sote palvelut sote ja maakuntauudistuksen mullistavin muutosvaikutus ihmisille on nimenomaan valinnanvapaudessa nyt koko sote järjestelmää uudistetaan ensimmäistä kertaa siten että palveluiden keskiössä on palveluita käyttävä ihminen eikä organisaatio valinnanvapaus muuttaa olennaisella tavalla sitä kuinka palveluita tuotetaan tuottajien määrä julkisissa palveluissa lisääntyy ja samalla palveluiden laatu ja saatavuus paranevat vahva julkinen sektori pitää huolen siitä että kaikki toimivat yhteisten pelisääntöjen mukaisesti nopeampi pääsy palveluihin ja hoitoihin tuo kustannussäästöä kun vaivat eivät pahene pahene ja paraneminen nopeutuu jo nyt käynnissä olevien kokeilujen myötä on nähtävissä esimerkiksi lammilla tai kiuruvedellä että valinnanvapauden lisääntyminen turvaa lähipalvelut ja estää palveluiden liiallisen keskittymisen maakuntakeskuksiin

arvoisa puhemies suomalaisten ihmisten palveluiden kannalta välttämätöntä uudistusta on valmisteltu yli kymmenen vuotta kaikkien eduskuntapuolueiden ollessa mukana siinä valmistelussa on hyvä ymmärtää että päätöksiä tehtäessä ei koskaan ole olemassa täydellisiä ratkaisuja on kuitenkin oltava rohkeutta tehdä päätöksiä ja rohkeutta mennä eteenpäin suuria uudistuksia tehtäessä on viisautta ottaa silloin kun sille on tarvetta nyt on tärkeää että sote uudistuksen käsittelyä jatketaan asiallisesti mutta ripeästi maakunnissa ollaan kyllä valmiita kun eduskunta saa työnsä valmiiksi vielä valmiimpia paremmille palveluille ovat varmasti ne ihmiset jotka tällä hetkellä odottavat jonossa pääsyä sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaisten pakeille kokoomuksen ryhmä kiittää kansalaisia ja sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstöä kärsivällisyydestä tätä uudistusta kannattaa kyllä vielä odottaa hetki kokoomus on sitoutunut viemään tämän uudistuksen

arvoisa puhemies alkuun ihan pieni kiitoksen sana kun sdp ja muu oppositio reilu viikko sitten vaati että sote uudistuksen tilanteesta annetaan pääministerin ilmoitus pääministeri sipilä sanoi että ei käy että se ei ole oikea väline kun asia on keskeneräisenä valiokunnassa toissa päivänä pääministeri sanoi että harkinnassa on mitata hallituspuolueiden tuki luottamusäänestyksessä tiedonannon jälkeen eilen tilanne muuttui jälleen ja pääministeri päätyikin kaikkien hämmennykseksi viikko sitten kieltämäänsä pääministerin ilmoitukseen vaikka asia on täsmälleen samalla tavalla kesken valiokunnassa kaiken tämän hämmennyksen jälkeen me saimme mahdollisuuden keskustella sotesta salissa kiitos siitä pääministeri sipilä pääministeri sipilä reilut kymmenen vuotta sitten päädyttiin siihen että suomalaisten kannalta aivan keskeiset sosiaali ja terveyspalvelut on uudistettava huolimatta siitä että

syynä oli terveyserojen kasvu maaseudun ja kaupunkien välillä ja kaupunkien sisällä keskustojen ja lähiöiden välillä syynä oli se että osa sotesta oli ja on edelleen rikki lääkäriin ei pääse kaikkialla
ikääntyvien ihmisten hoivapalvelut eivät ole kaikkialla inhimillisellä tasolla ja lastensuojelussa on vakavia ongelmia edelleen syynä oli se että ongelmat uhkaavat pahentua kun me ikäännymme ja palvelun tarve kasvaa on vaara ettemme kykene maksamaan tarvittavia palveluita että niistä tulee liian kalliita pienituloisille ihmisille tai että verorasitus kasvaa kohtuuttomaksi näistä syistä tämä uudistustyö käynnistyi vaiheita ja ja malleja tässä työssä on ollut paljon kymmenen vuoden aikana arvoisa puhemies viime vaalikauden lopulla pääsimme kaikkien eduskuntapuolueiden yhteisellä työllä lähelle valmista lopputulosta yhdessä rakentamamme mallin olisi voinut korjata nopeasti tämän vaalikauden alussa siis yhdessä mutta pääministeri sipilä teidän hallituksenne kuitenkin päätti heittää parlamentaarisen ja huolellisen valmistelun roskakoppaan ja sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet roskakoriin teen tässä yhden asian selväksi ilman keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppaa suomessa olisi jo sote uudistus valmiina

ilman lehmänkauppaa uudistuksen aikataulu ja asiasisällöt eivät olisi menneet täysin sekaisin ihmiset ovat syystäkin ihmeissään ja hämillään eivätkä he halua tällaista sotea arvoisa puhemies nyt tässä hallituksen näytelmässä on meneillään kolmas näytös jonka nimi on sote siirtyy taas kerran syynä on se että hallituksen valmistelu on jälleen kerran sanalla sanoen kehnoa hallitus viis veisaa uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista perustuslaista asiantuntijoista muun muassa korkeimmasta hallinto oikeudesta ja notifikaatiovaatimuksista sen sijaan hallitus tuo eduskuntaan keskeneräisiä esityksiä joita se on joutunut ja joutuu täydentämään ja korjaamaan kaiken tämän sekaannuksen on kruunannut hallituksen asettama edellä sanottuun suhteutettuna aivan epärealistinen aikataulutus sitä painostaessaan hallitus on syyllistänyt valiokunnissa työskenteleviä kansanedustajia ja asettanut valiokunnissa työskentelevät virkamiehet kohtuuttomaan tilanteeseen arvoisa puhemies eilen pääministeri keskustapuolue ja muu hallitus havahtuivat todellisuuteen ei tule maakuntavaaleja ennen eduskuntavaaleja ja sote uudistus siirtyi jälleen kerran vuodella eteenpäin pääministeri sipilä ei kuitenkaan enää halunnut äänestystä hallituksen luottamuksesta tulikin pääministerin ilmoitus jossa luottamuksesta ei tarvitse enää äänestää ei tarvitse kovin pitkään arvuutella miksi hallitus ei tässä asiassa uskaltanut mittauttaa luottamustaan täällä isossa salissa viimeisimmän näytöksen jälkeen kylmä fakta on se että sipilän hallituksen toimintakyvystä ei ole paljon jäljellä arvoisa puhemies pääministerin ilmoitus jättää useita kysymyksiä ilman vastauksia yhteen tärkeään kysymykseen tiedämme vastauksen vaikka pääministeri sipilä ei sitä uskaltanutkaan kysyä eduskunnalta tulos tai ulos

arvoisa puhemies tänään on kyse suomen tulevaisuudesta vaakalaudalla on meidän yhteinen hyvinvointiyhteiskuntamme jonka perustuksen ovat meitä edeltävät sukupolvet valaneet jota me rakennamme ja jonka me haluamme seuraavalle sukupolvelle lahjoittaa

on yritetty uudistaa jo kolmentoista vuoden ajan jokainen puolue tässä salissa on ollut uudistusta tekemässä yhdelläkään puolueella ei ole moraalista oikeutta väittää että syy epäonnistumiseen on kaikissa muissa puolueissa tämä hallitus tämä hallitus on yhteisesti päättänyt että sote uudistuksen pohjaksi luodaan leveämmät hartiat eli maakunnat kunnat eivät ole pärjänneet riittävän hyvin niille annettujen sote velvoitteiden kanssa valtiovallan tehtävä on osaltaan varmistaa että jokainen suomalainen saa yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut kun meillä tällä hetkellä on lähes kolmensadan sote järjestäjää jatkossa järjestäjiä on kahdeksantoista vähemmän salonkibyrokraatteja enemmän hoitavia käsiä arvoisa puhemies maakuntien aloituksen siirtäminen vuodella on tosiasia joka johtuu useasta syystä ymmärrettävä syy on eduskunnan vaatiman huolellisen lainsäädäntötyön kunnioittaminen tuomittava syy on puoluepoliittisista syistä johtuva eduskuntakäsittelyn asiaton viivyttäminen on kestämätöntä että sote valiokunnalla esimerkiksi meni kolme kokouspäivää aikataulusta päättämiseen viivyttämisellä on hintansa lisälasku on arviolta kaksisataa miljoonaa euroa niin kuin edustaja täällä sanoi jokainen veronmaksaja voi kysyä itseltään onko jarruttamisen kitka hintansa väärti vasemmalta on linjattu että sote uudistuksen pysäyttäminen on isänmaallinen teko vai niin sillä lailla missä viipyy demareiden viinivihreiden ja sosialistien välikysymys veikö kissa kielen vai pitääkö mennä koiran kanssa lenkille ovatko kesälomat tärkeämpiä kuin sote huolenne laittakaa perustelut kansanvallan puntariin vanhan sanonnan mukaisesti sen edestään löytää minkä taakseen jättää arvoisa puhemies sininen tulevaisuus on yhteistyössä hallituspuolueiden kanssa päättänyt että suomalaiset saavat sote valinnanvapauden näin nykyisestä varakkaiden etuoikeudesta tulee kaikkien suomalaisten perusoikeus sinisten lähtökohtana on on ollut aina se että yksityinen on renki ja julkinen on isäntä luotamme siihen että suomalainen osaa valita haluamansa palvelut ylhäältäpäin on sote palveluissa syytä neuvoa mutta ei läksyttää luotamme siihen että suomalaiset sote yrittäjät haluavat tarjota palveluita laadukkaasti ja vastuullisesti meille on ollut tärkeää taata että myös pienyrittäjille tulee mahdollisuudet päästä palveluiden tuottajiksi asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti ovat tarpeellisia työkaluja jotka parantavat erityisesti iäkkäiden ja vammaisten itsemääräämisoikeutta sote uudistus voidaan korjaukset tekemällä edustaja gustafsson viedä perustuslain mukaisesti maaliin luonnollisesti korjauksia tehdään mallia viilataan vielä senkin jälkeen kun lait on saatu voimaan jo nyt maakunnat tekevät hartiavoimin töitä uudistuksen eteen suurin huoli siellä on tällä hetkellä se että eduskunta ei kykene tekemään päätöksiä maakuntien suomessa ei toivota sote uudistuksen kaatumista arvoisa puhemies punaiset puhuvat siniset tekevät demareiden suurin vihollinen näyttää olevan demarit itse suomalaisia ei pidä aliarvioida he näkevät että valittu linja toimii terveysjonot lyhenevät kansalaisoikeudet paranevat hallinto yksinkertaistuu ja suomalaiset voivat paremmin uudistukset toteutetaan ja keskeiset taloustavoitteet saavutetaan vasemmistopopulismilla ei vaaleja voiteta kolmentoista vuoden jälkeen on aika sanoa jo riittää jo riittää puoluepolitikointi jo riittää viivyttely jo riittää vatulointi meidät on äänestetty tekemään päätöksiä suomalaisten parhaaksi sellaista sote mallia tämä hallitus ei voi tehdä että antti rinne sanoisi arvoisa hallitus nyt se on valmis voimme hyväksyä sote uudistuksen mutta vielä tulee se päivä jolloin siniset lausuvat nämä lämpimät sanat arvoisa oppositio nyt se on valmis voimme hyväksyä sote uudistuksen hyvinvointiyhteiskunta on pelastettu

arvoisa puhemies suomessa on menossa kansallinen sote tila kyllä sote tila jonka hallitus on itse aiheuttanut mutta yrittää pistää syyn eduskunnan valiokunnille sote syyllisiä on etsitty ja keskustan ryhmäpuheen kuullessani huomasin että niitä etsitään edelleen oli muuten aikakin että pääministeri heräsi tästä niin sanotusta sote unestaan ja ymmärsi että muutoksista pitää saada keskustella myös täällä eduskunnan salissa muistellaanpa vähän menneitä marraskuussa kaksituhattaviisitoista hallitus meinasi ensimmäisen kerran kaatua mutta ja kokoomus tekivät silloin nämä kuuluisat lehmänkaupat toinen sai markkinamallin ja toinen maakunnat enää ei edettykään hallitusohjelmaan kirjatun mukaisesti perustuslakivaliokunta pysäytti viime kesänä soten etenemisen koska se oli täynnä merkittäviä ongelmia tänä kesänä perustuslakivaliokunta joutui taas toteamaan että korjattavaa on edelleen ongelmia ei oltu saatu kuntoon valiokunnat ja niiden asiantuntijat ovat kerta toisensa jälkeen olleet erittäin kriittisiä kriittisiä sote paketin vaikutuksista useat niistä ovat edelleen ratkaisematta hallituksen puolelta on painostettu ja syyllistetty valiokuntia asettamalla täysin epärealistisia aikatauluja vaikka ajat sitten olisi ollut nähtävissä että aikaa ei ole ollut riittävästi on ennenkuulumatonta suomen historian yksi suurimmista uudistuksista jonka merkittäviä puutteita ei ole annettu rauhassa korjata kun kähmintä on ollut tärkeämpää kuin kansanterveys valtavaa uudistusta joka koskee siis koko kansaa yli kahtasataatuhatta työntekijää ja kahdenkymmenen miljardin euron pottia verovaroja on viety läpi painostuksella ja pakottamisella ja täysin epärealistisilla aikatauluilla arvoisa puhemies tavallinen kansalainen tarvitsee palveluja ne on nyt unohdettu palvelut jäivät jalkoihin kun kähmittiin keskustalle maakunnat ja kokoomukselle tulonsiirto veronmaksajilta ylikansallisille suuryrityksille perussuomalaiset halusivat lähteä siitä että perusterveydenhuolto laitetaan ensin kuntoon hyvässä yhteistyössä kotimaisten pienten yrittäjien kanssa olimme siihen sitoutuneita te hyvä hallitus ette noudata enää sitä mitä te aikanaan hallitusohjelmaan kirjasitte meidän kanssamme siinä vastaus kun kun jatkuvasti huutelette missä perussuomalaiset olivat hallituksen äärimmäisen epärealistinen tavoite on tämä kolmen miljardin säästö tässä ei ole enää mitään totuuspohjaa totuus on todennäköisesti saman verran lisäkuluja kukapa sen tietää ei ainakaan hallitus silti ei ollut rahaa esimerkiksi perussuomalaisten esittämään viidenkymmenen euron lääkeomavastuun pienituloisilta viime syksynä haloo maaliin pitää päästä sitä hoetaan hinnalla millä hyvänsä hyvä hallitus te vaarannatte koko kansan palvelut palvelut kähminnällä ja vallanhimolla pelkkä aika ei silloin riitä kun sisällössä on ongelmia hallitus on nyt romuttamassa jo toimiviakin malleja kun piti korjata vain niitä joissa on parantamisen varaa julkisia palveluita käyttävät eniten lapset vanhukset ja heikoimmassa asemassa olevat joilla ei ole työterveyshuoltoa näiden ihmisten palveluita hallitus on nyt sekoittamassa entisestään ja lykkäämässä asiakkaita kansainvälisten suuryritysten pelinappuloiksi ei näin arvoisa puhemies kansa ei halua tällaista sotea kyselyiden mukaan ylivoimainen enemmistö kaataisi sen se ei kyllä yllätä ettei hallitus halua kuunnella kansan tahtoa tämä kähmitty sote malli on vaarallinen ja perussuomalaiset sitä tällaisena vastustavat ministeri orpo paljastikin tämän vuoden maaliskuussa että hallituksen viimekesäinen ministereiden vaihto johtui siitä että perussuomalaisia ei sote asioissa voinut paimentaa ei voikaan ei nyt tulevaisuudessa ja lisäksi hallituksen on hyvä muistaa että viimeisen sanan sanoo jälleen perustuslakivaliokunta joten hallituksen ei pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa arvoisa puhemies kyseessä on nyt kansallinen sote tila

arvoisa puhemies hyvä että hallitus on tunnustanut yhden tosiasian

sosiaali ja terveyspalveluihin keskittymisen sijaan hankkeeseen koplataan myös muita ideologisia tavoitteita ongelma ei ole siinä etteikö nykyinen hallitus olisi tiennyt mitä pitää tehdä hallitusohjelman kirjaukset olivat soten osalta hyvät tavoitteeksi hallitus asetti terveys ja hyvinvointierojen kaventamisen kustannuskehityksen hillitsemisen ja saumattomien hoivaketjujen turvaamisen askelmerkitkin olivat vielä hallitusohjelmassa selvät ensin piti varmistaa täysi integraatio eli purkaa hallinnolliset raja aidat sosiaali ja terveyspalveluiden ja perus ja ja erikoissairaanhoidon välillä sen jälkeen piti yksinkertaistaa rahoitusjärjestelmää ja vasta lopuksi piti kehittää jo nykyisinkin olemassa olevaa valinnanvapautta näistä tavoitteista ja toteutuksen vaiheistuksesta voin vieläkin olla samaa mieltä mutta eihän hallitus tätä suunnitelmaa noudattanut hallitus hylkäsi kaiken sen mitä viime on opittu järkevän suomalaisten palvelut turvaavan toteutuksen sijaan hallitus ryhtyi suhmuroimaan syntyi se keskustan ja kokoomuksen maakunnat mulle ja markkinat sulle lehmänkauppa ja siinä kabinettivehkeilyssä on syy siihen minkä takia me keskustelemme tästä asiasta yhä tänä päivänä kokoomuksen ideologinen ideologinen pyrkimys avata sote palvelut hallitsemattomasti markkinoille on ajanut uudistuksen ongelmiin yhä uudestaan ja yhä uudestaan markkinamalli on saanut jo kaksi keltaista korttia perustuslakivaliokunnalta sen pitäisi jo viimeistään olla suihkukomennuksen paikka

joka ei toteuta uudistukselle asetettuja tavoitteita mutta joka pitää sisällään valtavat riskit jos hallitus on valmis saattamaan uudistuksen loppuun parlamentaarisella yhteistyöllä asiantuntijatietoon nojaten ja uudistukseen alkuperäisiä tavoitteita toteuttaen vihreät ovat valmiita yhteistyöhön

ajatuksen parlamentaarisesta yhteistyöstä ei pitäisi olla vieras sitähän keskusta viime vaalikaudella äänekkäästi vaati harmi vain että oppositiopuolueen johtaja sipilän vaatimus parlamentaarisesta yhteistyöstä unohtui kun oppositiopuolueen johtaja sipilästä tuli pääministeri sipilä arvoisa puhemies sote uudistusta voidaan yhä viedä eteenpäin järkevästi kaikkea työtä ei tarvitse eikä pidä heittää hukkaan nyt olisi viisainta keskittyä suomalaisten sote palveluiden uudistamiseen ja hylätä nämä muut sivupolut

kahden ainesosan resepti yksinkertaistaa rahoitusta ja takaa maakunnille mahdollisuuden kehittää palveluita ja saumattomia hoivaketjuja eli integraatiota kun integraatio toimii saadaan myös kustannussäästöjä ja edistetään ihmisten terveyttä kun maakunnilla on verotusoikeus on niillä todellinen itsehallinto hylätään siis kokoomuksen ajama markkinamalli ja keskustan ajama ympäristöhallinnon alasajo ei ole mitään järkeä yrittää ahtaa näin suureen uudistukseen kahden päähallituspuolueen ideologisia lempilapsia hylkäämällä nämä ideologiset karikot ja keskittymällä sote uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin suomi pääsee eteenpäin jos tämä hallitus arvoisa puhemies ei siihen pysty on seuraavan hallituksen tämä asia hoidettava loppuun asti

arvoisa puhemies suomalaiset ansaitsevat toimivat sosiaali ja terveyspalvelut siksi tarvitaan oikeudenmukainen sote uudistus joka parantaa jokaisen suomalaisen palveluita kaventaa terveyseroja ja hillitsee kustannusten nousua tätä on yritetty tehdä jo yli kymmenen vuotta mutta valmista ei ole tullut toki asiakin on vaikea mutta miten tässä taas kävi näin hallitus on toiminut väärin kerta toisensa jälkeen ensimmäinen virhe oli että tämän mittaluokan uudistusta ei lähdetty tekemään kaikkien puolueiden yhteistyönä vaan yksin perusporvarihallituksen voimin nyt hallituksen enemmistö on ehkä kaksi edustajaa toinen virhe oli asiantuntijoiden ja laadukkaan lainvalmistelun ohittaminen ja keskeneräisten lakiesitysten jääräpäinen puskeminen eteenpäin onneksi meillä on suomessa perustuslakivaliokunta joka varmistaa valmisteluvaiheessa perusoikeuksien toteutumisen on väärin syyttää eduskuntaa uudistuksen viivästymisestä kun syy on hallituksen joka kerta toisensa jälkeen tuo eduskuntaan huonosti valmisteltuja ja perustuslaillisia ongelmia sisältäviä esityksiä kun valinnanvapausmallin sadastakolmesta pykälästä viisikymmentäkolme vaatii korjausta ei ole kyse sote uudistuksen viivyttämisestä vaan ala arvoisesta lainvalmistelusta kolmannen virheen sipilän hallitus teki kun se asetti oman aikataulunsa kunnollisen käsittelyn edelle hallitus ajaa laput silmillä markkinamalliaan joka ei läpäise perustuslaillista arviointia nyt käsittelemme sosiaali ja terveysvaliokunnassa hallituksen vastinetta ja se ottaa oman aikansa ja siksi olemme nyt tässä oppositio vaati pääministerin ilmoitusta esityksestä jo viime viikolla mutta silloin se ei käynyt a studiossa pääministeri kertoi tuovansa esityksestä tiedonannon mutta ilmeisesti kantti ei kestänyt luottamusäänestystä asiasta ja suunnitelma vaihtui taas lennossa

huolta tämä toki maksaisi mutta paljon vähemmän kuin hallituksen markkinamalli uudistuksen korjaaminen vaatisi kompromissikykyä hallitukselta ja ehkä hintana olisi poliittisten poliittisten kasvojen menetys mutta se on pieni hinta isänmaan ja kansalaisten puolustamisesta

värderade talman arvoisa puhemies mikä on tärkeintä nopeasti läpi runnottu maakuntauudistus vai huolellisesti valmisteltu ja käsitelty sosiaali ja terveydenhuollon uudistus vastauksen pitäisi olla itsestäänselvä mutta ei sitä kuitenkaan ole ollut tätä hallituksen soutamista ja huopaamista on joutunut seuraamaan onneksi sosiaali ja terveysvaliokunta teki eilen ainoan oikean päätöksen maamme ei ole missään poikkeustilassa terveydenhuoltomme ei ajaudu kriisiin vaikka sote uudistus siirtyy eteenpäin tässä yhteydessä on hyvä muistaa että suomi on ja on ollut ja on edelleen maailman kolmanneksi tehokkain maa ja tämä tuli esille vuonna kaksituhattakuusitoista kun vertailtiin eri maiden terveydenhoitoon pääsyä ja tästä on pidettävä kiinni myös jatkossa siksi sote uudistuksen vaikutukset on arvioitava tarkkaan arvoisa puhemies on tärkeää että kaikille valiokunnille annetaan työrauha ja riittävä aika esimerkiksi myös lakivaliokunnan on rauhassa saatava käsitellä soteen liittyviä oikeusturvakysymyksiä rkpn mielestä on siksi täysin ennenaikaista alkaa tässä vaiheessa lyömään lukkoon mahdollisten maakuntavaalien aikatauluja marssijärjestyksen pitäisi olla se että ensin kuullaan asiantuntijoita ja sitten tehdään tarvittavat muutokset esitykseen muutoksia tarvitaan paljon jotta hallituksen esitys saadaan perustuslain mukaiseksi vasta viimeiseksi on syytä ottaa kantaa vaalien ajankohtaan siis jos hallituksen sote uudistus ylipäätänsä hyväksytään rkpn mielestä on erittäin valitettavaa että suomen historian suurinta uudistusta yritetään viedä läpi pienimmällä mahdollisella enemmistöllä ainoa kestävä tapa olisi nyt valmistella sote uudistus parlamentaarisella pohjalla maaliin arvoisa pääministeri noin kuukausi sitten sanoitte sttn mukaan että ajankohta on pelkkä tekninen kysymys joka ratkaistaan sitten kun sote lait on saatu valmiiksi mikä tässä kuukauden aikana on muuttunut miksi hallituspuolueet taas menevät vaalien ajankohta edellä ja samalla myös sitovat eduskunnan tiettyyn käsittelyaikatauluun arvoisa pääministeri rkp myös kehottaa jälleen kerran hallitusta notifioimaan valinnanvapauslakiesityksensä eu komissiolle nyt kun sote uudistuksen aikataulut siirtyvät on vielä vähemmän syitä olla notifioimatta rkpn mielestä esitys on notifioitava jotta taataan oikeusvarmuus ja jotta veronmaksajien rahoilla ei pelata uhkapeliä

arvoisa puhemies hallituspuolueiden riveistä on syyllistetty sosiaali ja terveysvaliokuntaa jahkailusta vaikka sekä edustajat että virkamiehet ovat tehneet pitkää päivää jo kauan hallituksella olisi kuitenkin peiliin katsomisen paikka on syytä kysyä miksi ylipäänsä ollaan tässä tilanteessa onko se eduskunnan vika ei hallitus voi vain ja ainoastaan syyttää itseänsä hallitus toi eduskuntaan todella huonosti valmistellun ja perustuslain vastaisen esityksen keväällä kaksituhattaseitsemäntoista ja tiedämme miten kävi perustuslakivaliokunta antoi hallituksen esitykselle täystyrmäyksen noin vuosi sitten tämän takia sote sote uudistuksen eteneminen pysähtyi ja eduskunta sai odottaa uutta esitystä vajaat yhdeksän kuukautta

arvoisa puhemies vaikka sosiaali ja terveyspalvelujen uudistaminen on tärkeää on hallituksen ajaman mallin polku ollut kivinen perustuslakivaliokunta monet asiantuntijat ja myös muun muassa kuntaliitto ovat esittäneet korjattavia kohtia hallituksen sote lakiesityksiin ja korostaneet korostaneet riittävän valmisteluajan merkitystä siinä mielessä lisäaika massiivisessa uudistuksessa on tarpeen

arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta linjasi viime kesänä uudistuksen olevan välttämätön kiireellinen ja tärkeä lääkäriin ei pääse perusterveydenhuolto rapautuu vanhustenhoito on monin paikoin retuperällä lääkkeisiin ei ole varaa asiakasmaksut nousevat saattohoitoon ei pääse arvoisa puhemies hallitus on tuonut mittavat lakiesityksensä valitettavan myöhään uudistuksen siirtyminen uudelleen ja uudelleen on tästä väistämätön seuraus ja vaikka valiokunnissa olisi juostu piikkarit jalassa ei aika olisi riittänyt pidämme tärkeänä että eduskunta saa tarvitsemansa ajan asian huolelliseen käsittelyyn valiokuntakuulemisineen uudistuksen rahoituslaskelmissa on suuria puutteita hallitus ei ole kyennyt antamaan kattavaa ja uskottavaa arviota uudistuksen kustannuksista merkittäviä kustannusriskejä liittyy erityisesti valinnanvapauteen ja palkkojen harmonisointiin sote rahoituksen leikkurijärjestelmä ei toimi sillä jokaiselle suomalaiselle tulee kaikissa tilanteissa turvata riittävät sosiaali ja terveyspalvelut mahdolliset säästövaikutukset on jätetty uudistuksen toimeenpanon varaan huonosti toteutettu maakunta ja sote uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun tavoiteltujen säästöjen sijaan kristillisdemokraatit painottavat ettei eduskunta voi antaa avointa valtakirjaa uudistukselle jonka todellisia kustannuksia ei pystytä arvioimaan arvoisa puhemies kristillisdemokraatit olisivat rakentaneet sote ja aluehallintouudistuksen toisin uudistuksen alkuperäiset tavoitteet terveyserojen kaventaminen hoitoonpääsyn nopeuttaminen integraation parantaminen ja kustannusten hillintä eivät uudistuksessa toteudu mittavan ja riskialttiin kertauudistuksen sijaan kristillisdemokraattien mallissa uudistus olisi tapahtunut porrastetusti ja vaiheittain ja osittain nykylainsäädännön puitteissa monilla alueilla mittava rakenneuudistus on jo käynnissä joillakin alueilla hallituksen sote uudistus tulee voimaan tullessaan repimään erilleen jo integroidut palvelut ja rikkomaan sujuvat hoitoketjut uudistuksessa kaikkein keskeisintä on huolehtia siitä että sairastunut pääsee lääkäriin yksin kotona asuva tai ympärivuorokautista hoivaa saava vanhus saa avun jota tarvitsee ja vammainen riittävän tuen arkielämäänsä sosiaali ja terveyspalvelut ennaltaehkäisevine palveluineen kuuluvat myös kaikkein pienituloisimmille uudistamisen onnistumista mitataan palveluiden saatavuudella ja laadulla ja sillä vastaako se asiakkaan tarpeisiin ei sillä miten hallinto on rakennettu tarvitsemme aitoa välittämistä ihmisistä uusien rakenteiden sijaan jos tämän rakentamiseen tarvitaan lisäaikaa tuemme sitä mielellämme lopuksi arvoisa puhemies nykyjärjestelmän puutteista huolimatta taloudelliset syyt eivät aja suomea tekemään hätiköityjä ratkaisuja suomi on kolmenkymmenenkuuden eurooppalaisen maan terveydenhuollon kustannustehokkuusvertailussa ykkössijalla ja sairaanhoidon laadussa kuudennella sijalla ykkössijaa ollaan kiireellä korjaamassa keinoilla joilla ruotsin terveydenhoidon kustannukset kasvoivat ja hoitoonpääsy vaikeutui
ryhmäpuheenvuorot pidetty ja sitten kaksi ministeriä on pyytänyt puheenvuoron ministerit vehviläinen ja saarikko ministeri vehviläinen olkaa hyvä viisi minuuttia enintään

arvoisa puhemies haluan kommentoida tätä keskustelua ja ensinnäkin totean edustaja rinteen ja vähän muidenkin oppositiopuolueiden edustajien puheenvuoroista että ne ne sisälsivät huomattavan paljon prosessi ja aikataulukritiikkiä eivät niinkään asiaan liittyvää

haluaisin todeta sen että sen sijaan että me täällä toinen toisiamme syyllistämme tai syyttelemme meidän ehkä kannattaisi siitä huolimatta hakea niitä yhteisiä nimittäjiä joita löytyy tästä hallituksen mallista ja voin tuoda tässä esille muutaman esimerkin ajatuksista joista minulle on tullut tämän vaalikauden aikana käsitys että myös oppositio ne jakaa muutamia esimerkkejä sote uudistus pitää tehdä tärkeintä on ihminen ja hänen tarvitsemansa palvelut

sote tietojärjestelmiä pitää yhtenäistää hallintoa tulee selkeyttää ja virtaviivaistaa kansanvaltaa on vahvistettava ja päättäjät on valittava suorilla suorilla kansanvaaleilla tässä oli aika monta meille yhteistä nimittäjää nimittäjää ja arvelen että katsojia kyllä kiinnostaa se mistä olemme yhtä mieltä eikä niinkään se mistä ollaan eri mieltä sitten muutama kommentti yksittäisiin puheenvuoroihin ensinnäkin sekä vihreiden vasemmistoliiton että rkpn puheenvuoroissa haikailtiin parlamentaarisen valmistelun perään meistä aika moni tästä salista oli viime vaalikauden lopussa eduskunnassa kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa kaatui parlamentaarisesti valmisteltu malli joten haluan todeta sen että parlamentaarinen valmistelu ei sinänsä takaa yhteistä näkemystä kun olen kuunnellut tämän vaalikauden kolmen vuoden ajan

on tärkeää että on verotusoikeus osalle puolueista on tärkeää valinnanvapaus osalle maakuntien määrä on tärkeä osalle joku muu asia niin sanon että siitä ei aivan helpolla yhtenäistä pakettia tule sitten seuraava asia josta haluan todeta ja jota olen kuunnellut hieman huolestuneena jo aiemminkin ja se toistui tässäkin salissa se että kyseenalaistetaan meidän ministeriöiden virkamiesten valmistelu olen kolme vuotta katsonut aika läheltä aika läheltä sitä valmistelua sekä valtiovarainministeriön sosiaali ja terveysministeriön että muiden ministeriöitten virkavalmistelua ja he tekevät sitä virkavastuulla äärimmäisen huolellisesti paneutuneesti en voi uskoa sitä että te samat henkilöt täälläkin on on monia valtioneuvoston jäsenenä aiemmin olleita ilkeäisitte olla arvostelemassa siellä valtioneuvoston piirissä omia virkamiehiänne samalla tavalla kuin te teette täällä en pidä sitä kovinkaan sitten mitä tulee rkpn henrikssonin puheenvuoroon maltilliseen puheenvuoroon kaiken kaikkiaan niin siitä haluan todeta kun otitte esille että hallitus menee tässä vaalipäivämäärä edellä että se ei todellakaan pidä paikkaansa mutta kun tämä on näin laaja uudistus ja tämä on siirtymässä vuodella eteenpäin

kertoa mikä meidän tavoitteemme on sen suhteen milloin ne vaalit pidettäisiin mutta se ensimmäinen maakuntavaalipäivä on totta kai eduskunnan käsissä täällähän on koko paketti käsiteltävänä ja me tulemme tuomaan vastineella tänne eduskuntaan myös voimaanpanolain muutokset joita tämä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi siirtäminen tarkoittaa ja siinä kerromme oman käsityksemme siitä milloin vaalit tulisi järjestää mutta kuten sanoin eduskunta päättää siitä sosiaali ja omassa mietinnössään sitä arvioi ja sitten perustuslakivaliokuntakin sitä katsoo ja sitten täällä salissa yhdessä päätämme
sitten ministeri saarikko enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies ensiksi matkasta kohti maalia on oikeutettua ja osin ymmärrettyä että tämä keskustelu on paljolti täällä kilpistynyt ison uudistuksen prosessin äärelle sen puolustamiseen ja siitä syyllistämiseen on aivan selvää että vuosien valmistelun aikana itse kukin puolue nyt vuorollaan tämä hallitus vastaa siitä että sote uudistuksen valmistelu ei kaikilta osin ole ollut tyylikästä ja me olemme tehneet virheitä politiikan uskottavuus ja kaikki se miksi tätä tehdään on aika ajoin matkan varrella jäänyt sivuun ymmärrän prosessikritiikin mutta samalla haastan meitä kysymään ja keskustelemaan itse uudistuksen tarpeesta mikä on mallinne sosiaalidemokraatit vielä vuosi sitten totesitte kaikki käy jos valinnanvapauden yhtiöittäminen poistetaan se tapahtui mikä on kantanne nyt oli ilo kuulla että esimerkiksi vihreiden ryhmäpuheenvuorossa taas todettiin selkeästi että oikeastaan ne elementit joihin nyt tämän hallituksen ratkaisu sote ja maakuntauudistukseen perustuu teiltä tuen mitä tulee mainittuun markkinamalliin jota vasemmalta laidalta monta kertaa on nostettu esiin olen miettinyt sitä paljon valitsemaanne termiä jolla hallitusta leimaatte miten voi avata markkinat maassa jossa markkinat ovat jo auki miten voi avata sosiaali ja terveydenhuollon markkinat yksityisille palveluille jos maassamme on yli miljoona ihmistä ottanut yksityisen terveydenhuollon vakuutuksen ja monet kunnat ovat ulkoistaneet koko palvelujärjestelmänsä vailla valinnanvapautta yksityisen ja julkisen väliltä arvoisa puhemies tämän uudistuksen perusytimessä on peruspalvelujen puolustaminen nostan vain kaksi esimerkkiä lyhyesti esiin siitä miksi minusta tämä uudistus on valtavan tärkeä ensinnäkin edustaja antti rinteenkin mainitsema lastensuojelu tämän päivän perheiden ongelmat ovat valitettavan monisyisiä ja sosiaalityön ammattilaiset ovat kimuranttien tilanteiden edessä ratkoessaan mitä pitäisi tehdä on oikein ja kohtuullista että on maakuntien kokoiset laajemmat vastuualueet joissa moniammatillinen yhteistyö on paljon paremmin mahdollista kuin tänä päivänä itse asiassa minun mielestäni tämän uudistuksen kaikkein keskeisin motiivi ja motivaatiotekijä

on aivan oikein saamieni kansalaispalautteiden pohjalta että laatu ja sillä kilpailu asettuu tärkeämpään asemaan tulevaisuudessa arvoisa puhemies minusta tuntuu että eduskuntaa vaivaa rohkeus päättää tämä on valtavan iso ratkaisu suomelle eikä se ole riskitön eikä se ole täydellinen meitä vaivaa kipu siitä että kukaan ei voi löytää sellaiseen toiviomaahan jossa olisi täydellisiä ratkaisuja eikä ainakaan sellaiseen jossa ison uudistuksen kaikki yksityiskohdat miellyttäisivät varmastikaan edes kaikkia hallituspuolueiden edustajia meidän on siedettävä epätäydellisyyttä edustaja guzenina en pidä eduskuntaa pilkkanani ja toivon että myöskään täällä salissa kukaan ei moittisi niin voimakkain sanakääntein virkavalmistelua jonka osaltanne edustaja guzenina tekin olitte sitä vetämässä toivon että esitätte arvionne onko suomalainen virkavalmistelu laadutonta arvoisa puhemies totean lopuksi vielä sen että on oleellista huomata että moni kannattaa uudistusta josta kaikilta osin emme ole yhtä mieltä

niitä edustajia jotka haluavat osallistua tähän keskusteluun pyydän varaamaan puheenvuoron painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan aloitetaan näillä ryhmäpuheenvuorojen pitäjillä edustaja kaikkonen
arvoisa puhemies opposition tehtävä on esittää kritiikkiä täytyy sanoa että siinä nykyinen oppositio on kyllä todella hyvä suorastaan erittäin hyvä varsinkin määrän suhteen mutta arvoisa puhemies opposition tehtävä on esittää myös vaihtoehtoja ainakin niin itse ajattelen siinä oppositio ei ole ihan niin hyvä jotkut ryhmät sitä täällä sentään edes yrittivät hyvä niin mutta miten toimi suurin oppositioryhmä sdp kuultiinko sdpn ryhmäpuheessa jotain sdpn vaihtoehdosta ei se sisälsi pelkkää kritiikkiä haukkumista räksytystä sdpn puhe arvoisa puhemies

ei sisältänyt yhtä kappaletta ei yhtä riviä ei yhtä sanaa teidän vaihtoehdostanne arvoisa puhemies herää kysymys miksi ei

arvoisa rouva puhemies minusta tuntuu että ihmiset ovat lopen kyllästyneitä kuulemaan tässä salissa ja eduskunnassa käytävää loputonta riitelyä ja kinastelua niin tärkeästä asiasta kuin ihmisten ja sosiaalipalvelujen järjestämisestä se viesti joka minulle tulee on se että tehkää jo valmista viekää tämä maaliin tehkää uusi järjestelmä jolla ihmiset pääsevät hoitoon sieltä jonoista ja saavat asianmukaista hoitoa ja se on meidän tehtävämme eikä riiteleminen ja kinastelu täällä on monessa puheenvuorossa tuotu esille se että tämä markkinamalli joksi te kutsutte tätä mallia työntää ihmisiä pönkittämään kansainvälisten terveysyritysten tuottoja mutta siitähän tässä ei ole kysymys tässähän annetaan ihmisille mahdollisuus valita muun muassa te edustaja meri voitte sitten valita minkä yrityksen palveluja te menette käyttämään älkää hyvät ihmiset menkö pönkittämään niitä yrityksiä joita ette halua tukea ja kannattaa

ensimmäinen työ jonka tämä hallitus teki oli opposition syrjäyttäminen pois tästä valmistelusta täydellisesti te olette halunneet rakentaa tämän lehmänkaupan kokoomuksen ja keskustan välillä maakunta ja markkinamallin toteutuksen ja sen takia halunneet oppositiota mukaan tähän keskusteluun arvoisat ministeri saarikko ja ministeri vehviläinen sdp ei ole syyttänyt virkamiesvalmistelua kysymys on siitä että se valmistelu jota ministeriössä on tehty on tehty äärimmäisellä kiireellä liian kiireellä ja täydellisessä poliittisessa ohjauksessa sillä tavalla että se on käytännössä johtanut ihmisten loppuunpalamiseen ministeriössä olkaa rehellisiä itsellenne tässä asiassa

arvoisa puhemies kyllähän demareiden vaihtoehto tuli selväksi edustaja harakan suulla isänmaallinen teko on kaataa sote uudistus se on demareiden vaihtoehto vai eikö edustaja harakka edusta demareiden linjaa sitä pitää sitten kysyä olin ajatellut etten yhtä puoluetta puheenvuorossani mainitse lainkaan mutta sen verran paksua väitettä tuli edustaja mereltä että täytyyhän se yksikin puolue perussuomalaiset nyt tässä mainita ja vielä kun rkpkin sanoi saman linjauksen minkä perussuomalaiset ovat tehneet eli että eu notifikaatio pitää brysselin byrokraateilta saada lupa tämän uudistuksen tekemiseen niin onhan tässä syntynyt tällainen suomenruotsalaisten ja suomenkielisten perussuomalaisten epäpyhä allianssi sote notifikaation osalta kummatkin haluavat kysyä brysselin byrokraateilta asiasta josta mikään muu unionin maa ei ole kysynyt ruotsilla on ollut kymmenen vuotta sote uudistus ole kysytty mutta haluan kysyä vielä arvoisalta pääministeriltä muistanko oikein että perussuomalaisetkin olivat hallituksessa marraskuussa kaksituhattaviisitoista

arvoisa puhemies olen tottunut siihen että tietty ryhmä joka halusi meistä erkaantua tekee politiikkaa meitä haukkumalla enkä viitsi siihen panostaa panostan mieluummin meidän omaan politiikkaamme toin puheessani esille että perussuomalaiset halusivat lähteä siitä että perusterveydenhuolto laitetaan kuntoon yhteistyössä pienten yrittäjien kanssa tänään oli ylellä taas juttua

ja muualla ei ole päästy tällaiseen kustannustehokkuuteen ministeri saarikko peräänkuulutitte hyvää ja ehkä täydellistä mallia jota ei ehkä ole mutta onko meillä jo aika pitkälle sellainen malli pitäisikö meidän pysähtyä viekö tämä uudistus meitä jo niin paljon että me emme edes huomaa mitkä osat meillä ovat toimivia tässä tutkimuksessa korostettiin sitä että perusterveydenhuollossa on niitä ongelmia ennaltaehkäisyssä olemmeko me muuttamassa kaikki ja tuhlaamassa rahaa vain sen takia että että tehdään nyt tämä tietty tulos ja koplaus ihan aidosti käsi sydämelle miten se on

järkevää keskustelua olen täysin samaa mieltä uudistuksessa surullisinta on se että

tältä farssilta olisi vältytty jatkuva väärä pelitapa on nimenomaan se sipilän hallituksen kohtalo

perustuslakivaliokunnan lausunnossa nostetaan esiin muun muassa kaksi hyvin olennaista korjattavaa asiaa uudistuksen rahoitus ja vaiheistus kohtuuton menoleikkuri ei saa vaarantaa perustason sosiaali ja terveyspalveluita ja maakuntien on oltava pystyssä ja toiminnassa ennen kuin sosiaali ja terveyspalveluita voidaan avata markkinoille näihin ei kuitenkaan puututa hallituksen vastineessa riittävästi kiirehtiminen uhkaa nyt kansalaisten perusoikeuksia tässä hallituksen vastineessa määritellään ne kriteerit joilla maakunta voi siirtää palvelut markkinoille etuajassa mutta siitä puuttuvat ne kriteerit joiden perusteella maakunta voisi anoa lykkäystä

arvoisa puhemies palaan tähän eu notifikaatioasiaan ja totean edelleen että perustuslakivaliokunta on antanut nyt hallitukselle hyvän reittioppaan perustuslakivaliokunnan lausunto on sellainen että sitä kannattaa nyt lukea kunnolla huolella ja ottaa se vakavasti maan parhaimmat eu oikeuden asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä että nyt pitäisi tämä malli notifioida sen takia että saadaan oikeusvarmuus sen takia että voidaan olla varmoja siitä että tässä ei mene veronmaksajien rahoja taivaan tuuleen arvoisa hallitus aiotteko

on hyvä että uudistukset siirtyvät eduskunta saa lisää harkinta aikaa ja kansa pääsee vaalien kautta vaikuttamaan lopputulokseen on pyrittävä korjaamaan uudistusten valuviat kun aikaa nyt on on kaksi perustavanlaatuista vikaa ensinnäkin kunnille olisi tullut antaa tulisi antaa oikeus tuottaa palveluja kuten kuntaliitto yksimielisesti aikanaan esitti toinen vika liittyy maakuntien hallintoon se olisi tullut rakentaa aluekuntamallin pohjalle kuten muun muassa johtava kuntahallinnon asiantuntija hannes manninen ja johtava perustuslakiasiantuntija kimmo sasi pari vuotta sitten yhteisessä lehtiartikkelissa esittivät uskon että eduskuntavaalien kautta syntyy sellainen eduskunnan enemmistö joka nämä valuviat korjaa omalta osaltani teen parhaani että tällainen eduskuntaenemmistö syntyy ja nämä valuviat korjataan

arvoisa arvoisa puhemies ministerit täällä totesivat että täällä ei saisi puhua prosessista mutta koko tämä pääministerin ilmoitushan on annettu nimenomaan tämän koko hallituksen prosessin siirtymisestä vuodeksi eteenpäin ja isoin osa tätä pääministerin puhetta käsitteli nimenomaan tätä prosessia se mikä tässä hallituksen uudistuksessa suurin ongelma on matkan varrella koko tämän kolme vuotta on ollut se että kaikki hallituksen matkan varrella tekemät lupaukset on petetty kaikki aikataulut on siirretty moneen kertaan luvattiin että tämä lisää tasa arvoa no nyt on käynyt asiantuntijakuulemisissa selväksi että käy päinvastoin luvattiin että vähentää kustannuksia varmimmin tulee lisäkustannuksia luvattiin että pakkoyhtiöittäminen ei ole ongelma no se osoittautui ongelmaksi luvattiin että nyt perustuslakiongelmat on korjattu ja jälleen kerran nähtiin että niinhän ei ollut käynyt

arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja kaikkonen pelotteli trumpcarella ja palveluiden ulkoistamisilla jos tämä nyt käsittelyssä oleva uudistus ei mene läpi tehdään tämä nyt kerralla aivan selväksi mitään tällaista automaattista syy seuraus suhdetta ei ole monin puolin suomea tällä hetkellä valmistellaan siirtymistä kuntayhtymäpohjaisiin malleihin eli leveämmät hartiat turvataan julkista palvelutuotantoa vahvistavalla tavalla jos kuntatasolla kuntatasolla kuitenkin päätetään tehdä ulkoistamisia johtuu se siitä että paikalliset päättäjät erikseen päättävät tehdä näin ja keitä nämä päättäjät sitten ovat nehän ovat teidän ja kokoomuksen kuntapäättäjiä jotka siellä paikallisesti tähänkin asti ovat päättäneet näitä ulkoistuksia tehdä tältä osin tämä argumentti on täysin vailla pohjaa

arvoisa puhemies tämän keskustelun otsikkonahan on uudistuksen voimaantulon siirtyminen ja siksi me puhumme täällä tänään prosessista ja uudistuksen tämänhetkisestä tilanteesta emmekä tästä sisällöstä emme olisi tässä tilanteessa nyt jos hallitus olisi jatkanut sote uudistuksen valmistelua parlamentaarisesti viime kaudella tehdyn työn pohjalta ongelmanahan on se että lehmänkauppojen jälkeen alkuperäiset tavoitteet eivät ole enää ohjanneet uudistuksen valmistelua emme olisi myöskään näin syvällä tässä solmussa jos hallitus olisi arvostanut tutkimusnäyttöä ja asiantuntijoita koko prosessin ajan jopa viime aikoina hallitus on on yrittänyt kiertää asiantuntijoiden varoitukset liiasta kiireestä tämä sotku tai solmu on kyllä hallituksen omaa syytä tämä olisi kyllä nyt ihan syytä myöntää siksi eduskunnan opposition tai valiokunnan puheenjohtajan syyttäminen on minusta kyllä vastuun pakoilua

rouva puhemies ymmärrän että täällä kiivaillaan tästä prosessista mutta katsotaan mistä ollaan kuitenkin pitkälle samaa mieltä useammassa puheenvuorossa on todettu että lääkäriin ei pääse ja joutuu jonottamaan useammassa puheenvuorossa on todettu että lompakon paksuus ei saisi ratkaista sitä pääseekö lääkäriin vai eikö pääse useammassa puheenvuorossa on todettu että nimenomaan pienituloiset lapsiperheet pienituloiset eläkeläiset ja työttömät ovat ne jotka joutuvat jonottamaan julkiseen terveydenhuoltoon joka kaikkialla ei aina toimi riittävän hyvin kun näihin ongelmiin tämä valinnanvapaus on ratkaisu valinnanvapaus jossa ihmiset lompakon paksuudesta riippumatta voivat itse valita menevätkö yksityiseen vai julkiseen terveydenhoitoon joissa palveluiden hinta on sama niin miksi näin kiivaasti tätä valinnanvapautta täällä

puhemies jos hallituksen esitykset olisi valmisteltu normaalia lainvalmistelua noudattaen ne olisivat sopusoinnussa perustuslain kanssa ja mitään ongelmia ei olisi nyt pirstaleisesta valmistelusta antavat seuraavat asiat hyvän kuvan on annettu useita täydentäviä hallituksen esityksiä ministerin kirjelmiä vastineita sekä täydentäviä vastineita on annettu keväällä jälleen lakiesitys joka on laajassa mitassa perustuslain vastainen yli puolet viisikymmentäkolme pykälää sadastakolmesta on epäonnistuneita ja rahoituspykälätkin melkein kaikilta keskeisiltä osiltaan tilannetta kuvaa hyvin nyt se että viime viikolla valiokunta sai hallituksen vastineen perustuslakivaliokunnan lausuntoon tänään pykäliä korjattiin jälleen uudella vastineella ensi viikolla tulee lisää vastineita nyt kysyn teiltä pääministeri milloin tulee näiden muutosten vastine jotka te tänään pääministerin ilmoituksella annoitte onko teillä

arvoisa puhemies opposition olisi korkea aika oivaltaa että kysymyksessä on julkisen sektorin sote palveluiden pelastusoperaatio sote uudistuksen epäonnistumisen vuoksi moni kunta on siirtänyt sote palvelunsa yksityisten lääkärifirmojen hoidettavaksi ja myynyt omistuksiaan kiihtyvällä nopeudella tahti kiihtyy hallitsemattomaksi jos tätäkin uudistusta tietoisesti kaadetaan ja jarrutetaan toisaalta kunnissa samat päättäjät jotka istuvat täällä ovat alkaneet myydä tehdä vastaavanlaisia päätöksiä kuntien omaisuutta kiihtyvällä nopeudella en en ymmärrä tätä kaksinaamaisuutta tällä hetkellä kunnat säästävät ja laiminlyövät velvoitteensa taata asukkailleen riittävät sote palvelut kunnat vastaavat perustuslain mukaisesti edelleen sote palvelujen rahoituksesta jarruttamalla tätä uudistusta me kaikki olemme vastuullisia siinä että kansalaiset eivät saa riittäviä palveluja ja pahinta olisi että tämä uudistus kaatuisi kokonaisuudessaan silloin olemme hallitsemattomassa pudotuksessa

rouva puhemies ministeri saarikko ja edustaja kaikkonen täällä peräänkuuluttivat oppositiolta vaihtoehtoja hallituksen sote mallille omalla kohdallani suurin huoli tässä perustuu juuri palvelujen pirstoutumiseen tavoitellun integraation sijaan kun palveluita hajautetaan julkisiin ja yksityisiin sote keskuksiin ja vielä sitten sen lisäksi erillisiin hammashoitoloihin teenkin ehdotuksen jota toivon että te ministeri saarikko kommentoisitte järjestetään sote keskukset maakunnan tuotantovastuulle annetaan asiakkaille mahdollisuus valita se sote keskus tästä palveluvalikoimasta ja laajennetaan valinnanvapautta yksityisiin palveluihin hallitusti asiakas ja palveluseteleiden avulla

minulta kysyttiin suoraan miksi tämä hallituksen sote malli ei kelpaa syy on selkeä se on valtiontaloudellisesti vastuuton tätä mieltä olivat valtiovarainvaliokunnassa kaikki kuusi oppositiopuoluetta jotka tekivät historiallisesti yhteisen eriävän mielipiteen meillä valiokunnassa oli vain yksi kysymys sotesta mitä tämä lysti maksaa mitä maksaa

esitimme koko kevään mutta emme saaneet vastausta edes miljardin tarkkuudella sen sijaan valtiovarainvaliokunnan kuulemat sata asiantuntijaa kertoivat yksiselitteisesti että sote malli aiheuttaa varmemmin kolmen miljardin lisäkustannukset kuin vastaavat säästöt varmemmin lisää kustannuksia miljardikaupalla hallituksen hanke on suuruudenhullu se on valkoinen elefantti ja mikä on sdpn vaihtoehto se on puhtaasti sosiaali ja terveysuudistus ilman eu kilpailuoikeudellisia riskejä tai pelastuslaitoksen organisointia se on sote uudistus johon suomella on varaa ja sen saa seuraava hallitus valmiiksi kautensa alkupuolella

ensinnäkin täällä todettiin se että sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmän tuottavuus on yksi maailman parhaista se on hyvä asia mutta se kertoo myöskin siitä että se kone on viritetty aika äärimmilleen kun kaksituhattakaksikymmentä luvulla palvelutarve tulee kasvamaan merkittävällä tavalla niin mistä se raha otetaan kun sitä tuottavuutta ei voi enää nykykoneesta saada irti siinä on yksinkertainen vastaus teille tämä nykyinen järjestelmä ajaa päin seinää jos rakenteellista uudistusta jolla voidaan saada lisää tuottavuutta tätä kannattaa miettiä mitä äsken sanoin sitä kautta voidaan saada lisää tuottavuutta sitä kautta me saamme ne toimivat palveluketjut vahvojen julkisten järjestäjien kautta saadaan saadaan

täysin julkinen suurin osa tuotannosta julkista mutta se mikä on rakennettu ihmisille ja tuo tasa arvon on valinnanvapaus perustasolla pääsääntönä mikä takaa sen että jokainen ihminen lompakon paksuudesta riippumatta saa valita yksityisen ja julkisen välillä ja samaan hintaan missä tässä on se kammottava asia ja ja se markkinatalousmalli kun tässä peruselementit ovat samat kuin teistä lähestulkoon jokaisen mallissa eli laajat alueet vaalit ja julkinen vahva järjestäjä hyvät opposition edustajat tämä on teidän mallinne parannettuna sillä että ihmiset saavat valita perustason palvelun ja pääsevät lääkäriin ovat sairaita pois jonosta

minä olen aivan varma siitä että kaikki tässä salissa haluavat tehdä uudistuksen tämä on ollut viisitoista vuotta tavoitteena ja me kaikki kaikki puolueet eduskuntapuolueet myös olemme osittain syyllisiä siihen että tämä ei ole edennyt tarkoitan sitä se ollut viime vaalikaudenkaan lopulla helppoa vaikka oli se parlamentaarinen valmistelu täällä talossahan se kaatui silloin eli se kannattaa kaiken kaikkiaan muistaa meillä on nyt kuudes hallitus ja viides malli menossa ja minä sanon kanssa että eihän tämä ole täydellinen on ihan varma asia että tätä myös joudutaan tulevaisuudessa kun nähdään korjaamaankin se on aivan selvä asia on niin laajasta ja ja monimutkaisesta uudistuksesta kysymys mutta sitten haluaisin todeta tähän jatkoon koska tämän pääministerin ilmoituksen tärkein aihe on se että uudistus siirtyy alkamaan sinne vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi että nyt jos katsotaan mikä tässä on tärkeää että se näin pystyy tapahtumaan niin se että sille mitä valmistelutyötä maakunnissa on tehty kaksituhattaseitsemäntoista alusta on annettava tämän talon ja kaikkien ministeriöitten täysi tuki niin että siellä eivät rukkaset tipahda vaan uudistusta viedään eteenpäin tämä uudistuksen siirto jopa auttaa tietyiltä osin esimerkiksi ict ratkaisujen osalta saadaan lisäaikaa uusimaa joka on ylivoimaisesti suurin maakunta on ollut koko ajan sitä mieltä että heille ei vuoden kaksituhattakaksikymmentä alku riitä ja he saavat lisäaikaa mitä tämä sitten tarkoittaa nyt tässä muutaman viikon päästä jos tässä me kaikki käymme myös hieman kesätauolla se tarkoittaa ainakin ministeriöitten puolelta sitä että välittömästi

ja käymme nämä aikataulumuutosten sinne tuomat yksityiskohdat läpi teille tuttua valiokunnassa ja erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnassa on että te tulette saamaan

koettiin että puheenvuoroni pääviesti oli syyllistää prosessikeskustelusta tai eduskunnan käsittelyn nopeudesta koen että me olemme siinä tilanteessa niin hallituksena kuin koko eduskuntana että on aika katsoa siltä osin eteenpäin mitä teemme seuraavaksi jotta maali tämän uudistuksen osalta sen lainsäädännön hyväksymisen osalta voisi edessämme häämöttää haluan antaa kaiken tukeni sosiaali ja terveysvaliokunnalle sen puheenjohtajalle virkakunnalle ja jäsenille siihen erittäin työlääseen kokonaisuuteen jota viette eteenpäin valitsemanne tahti tyyli tapa ja painotukset ovat täysin valiokunnan käsissä ja sosiaali ja terveysministeriö kaikin tavoin tulee tuota työtänne tukemaan yhdyn myös valiokunnan puheenjohtajan arvioon siitä että pyynnöistänne johtuen on tietysti useita lisämuistioita ja lisäkirjelmiä valiokuntaan toimitettu ja myös siksi että esityksemme ovat muuttuneet johtuen aikatauluista tai perustuslakivaliokunnan vaatimuksista ja näiltä osin olemme toimineet materiaalia täydentäen tähän liittyen haluan todeta että hallitus suhtautuu perustuslakivaliokunnan lausuntoon vakavalla mielellä vastine laadittiin virkakunnan kanssa hallituksen johdolla vastuullisesti ja ongelmiin pureutuen se vastine on laaja ja vastaa aivan kuten sanoitte kaikkiin niihin ongelmakohtiin joita pykälissä perustuslakivalokunta havaitsi samalla totean että valinnanvapaus ja sen lainsäädäntö on suomessa uudenlainen ja siten myös ainutlaatuinen on ollut totta että se valmistelu ei ole osunut kerralla kohdalleen ei nyt uudemmankaan kerran ja siksi oli hyvä että saamme perustuslakivaliokunnan näkemykset se ei ole hallituksen vihollinen vaan tekemisiemme peili jotta esityksestä tulisi kansalaisten kannalta entistä parempi tämä esitys jota täällä käsitellään laajassa kokonaisuudessaan on kivijalka maakunnat ja sote ammattilaiset tekevät sen sisällön sen kehitystyön joka onneksi on monissa paikoin nyt hyvässä

kiitän mahdollisuudesta todeta kuitenkin valiokunnan puolesta että ei kannata antaa sellaista ymmärrystä että valiokunta olisi joissakin asioissa tarkentanut ja siitä syystä johtuen olisi tullut pilvin pimein näitä vastineita nämä asiat joita omassa puheenvuorossani kuvasin kertoivat ainoastaan hallituksen työskentelystä se että me joudumme pyytämään hyvässä yhteistyössä ministeriön ja ministerin virkamiesten kanssa näitä

kertoo tietenkin tästä valmistelusta paljon eduskunnassa ongelmat eivät liity tämän talon käsittelyyn jolle on jo alun perin varattu liian lyhyt aika haluan puolustaa valiokuntaa siinä että me teemme todella paljon töitä kaksitoistakertaisella aikataululla normaaliin aikatauluun verrattuna tätä uudistusta viedään täällä aamusta iltaan eteenpäin ja kesälläkin haluan että te kaikki osaatte arvostaa sitä yhteistä työtä jota tämä talo tekee tämän uudistuksen pohjalta ja totean vielä että vakuuttelusta huolimatta työ on täysin kesken viimeksi tänään on tullut uusia pykäliä

puhemies viime kuukausina pahasti jääneet unholaan ne syyt miksi sosiaali ja terveyspalveluita haluttiin lähteä uudistamaan reilusti yli kymmenen vuotta sitten kyse on ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden turvaamisesta kaikille ihmisille koko maassa uudistus oli kiireellinen jo silloin ja uudistus on ollut välttämätön jo pitkään jotta vanhuksillamme olisi hyvä hoito loppuun saakka jotta lapsillamme olisi mahdollisuus päästä kouluterveydenhuoltoon jotta läheisemme pääsisivät ajoissa lääkäriin ja saisivat avun kohonneeseen verenpaineeseen kipeytyneeseen selkään tai hammassärkyyn jotta hyvät peruspalvelut olisivat saatavilla niin juankoskella kuin helsingin jakomäessä keskustalle uudistus on ollut ennen muuta suomalaisille tehty lupaus lupaus huolenpidosta meille kyse ei ole valtapolitiikasta vaan haluamme viedä uudistuksen läpi jotta pystymme pitämään kiinni suomalaisille annetuista lupauksista

rouva puhemies me kaikki tiedämme sydämissämme että tämä uudistus jota nyt eduskunta käsittelee on aivan välttämätön suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi siksi että jokainen pääsisi varallisuudesta tai lompakon paksuudesta riippumatta hoitoon täällä pääministeri hyvin totesi että meidän kaikkien on katsottava peiliin kolmetoista vuotta suomalaiset ovat odottaneet tätä uudistusta sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat odottaneet tätä uudistusta suomalaiset ovat kärsivällisiä mutta varmaan jossakin menee raja toivon että tästä keskustelusta lähtisi vahva viesti siitä että me viemme nyt

arvoisa puhemies on valitettavaa että ministeri orpo joutui lähtemään pois mutta haluaisin kuitenkin on kaksi erilaista näkemystä siitä miten tätä asiaa viedään eteenpäin kun ministeri orpo tuossa samat peruslähtökohdat niin se ei kyllä pidä paikkaansa ja pyydän että pääministeri viestittää eteenpäin että meillä on tähän asiaan näkökulmaero aika puolue on sitä mieltä että tilaajaa ja tuottajaa ei pidä erottaa tilaajaa ja tuottajaa ei pidä erottaa me haluamme että julkinen toimija on sekä järjestäjä että tuottaja ja sen jälkeen poliittisesti valitut päätöksentekijät ihmisten valitsemat päätöksentekijät päättävät siitä kuinka paljon käytetään yksityistä kolmatta sektoria meidän meidän mallissamme myöskin kaupungit voivat toimia tuottajina jos järjestäjätaho oikein oli pakko korjata tämä virheellisesti levitettävä käsitys siitä että meillä on samanlaiset näkökulmat tähän muuten olen halukas

arvoisa puhemies on yksi keskeinen kysymys johon hallitus johdonmukaisesti jättää vastaamatta ja pyytäisin nyt pääministeriltä suoraa vastausta yhteen kysymykseen se on mitä maksaa me emme edelleenkään tiedä mitä tämä koko uudistus tulee maksamaan julkiselle taloudelle ja veronmaksajille emmekä edelleenkään tiedä mihin hintaan suomalainen jatkossa pääsee sosiaali ja terveyskeskukseen eli mitä se maksaa yksittäiselle suomalaiselle jatkossa koska tätä asiakasmaksulainsäädäntöä ollaan tuomassa vasta syksyllä pystyykö pääministeri vastaamaan tähän yksinkertaiseen kysymykseen nyt tänään tässä salissa eli mitä maksaa

puhemies tahdon tehdä tässä salissa selväksi että valinnanvapaus itsessään ei ole ongelma jos ensin mennään kuten hallitusohjelmaan kirjattiin ensin integraatio sen jälkeen monikanavarahoituksen purkaminen ongelma on se väännän nyt rautalangasta että jos tämä laaja valinnanvapaus eli markkinamalli nostaa kustannuksia niin kustannukset pitää mitätöidä jotenkin tiukka maakuntien rahoitusleikkuri hoitaa tämän homman kun maakunnilla ei ole verotusoikeutta ja kustannukset nousevat niin asiakasmaksuja pitää nostaa tai jostain muualta leikata sen takia koko markkinamallista jää jäljelle vain ja ainoastaan tulonsiirto veronmaksajilta isoimmille terveysfirmoille

arvoisa puhemies nyt ei kannata itkeä krokotiilin kyyneleitä sen takia että tämä uudistus siirtyy eteenpäin vaan nyt kannattaisi varmistua siitä että me saamme tässä on erittäin paljon mitä pitää nyt vielä tehdä jotta tästä tulisi hyvä ensinnäkin nyt hallitus on jakamassa meidän maatamme a ja b maakuntiin meille tulee kahdeksantoista maakuntaa mutta ne eivät ole samalla tasolla ne lähtevät eri lähtökuopista riippuen siitä onko maakunnassa yliopistollinen sairaala vai ei meillä on nyt sellainen tilanne että aluesairaaloita ajetaan alas niissä maakunnissa joissa ei ole yliopistollista sairaalaa siellä loppuvat yksinkertaiset polikliiniset leikkaukset ja tämä johtaa myös siihen että potilasturvallisuus kärsii nyt hallitus kun puhutte siitä että sote uudistuksen piti tehdä

muuttamaan tätä maakuntien jakoa niin että meille tulee samanarvoiset maakunnat jos niitä maakuntia pitää ylipäänsä

arvoisa puhemies kiitoksia pääministerille nyt siitä että tuli pääministerin ilmoitus ja saimme keskustella ja oppositio saa nämä paineensa sitten puhdistaa ja voimme vaihtaa ajatuksia haluan sen sanoa tässä oikeasti että perustuslakivaliokunta teki todella hyvää työtä ja erityisesti perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja lapintie osoitti olevansa todellinen puheenjohtaja hänen toiminnastaan kannattaisi ottaa kyllä esimerkkiä mehän vaadimme siellä aikataulumuutoksia nyt olen siihen perehtynyt ja niitä on tullut ja pitää muistaa että kun täällä otetaan ikään kuin poliittiseksi pelikapulaksi notifikaatio niin notifikaatiota ei vaadittu pontena siitä keskusteltiin ja asiantuntijat olivat sitä mieltä että se ei välttämättä edes sido aikanaan eu tuomioistuinta niin kuin nyt kaikki tiedämme sen

arvoisa puhemies edustaja kaikkonen omassa puheenvuorossaan puhui aika vihjailevasti sosiaali ja terveysvaliokunnan työskentelystä mutta en ole teitä siellä kokouksessa nähnyt ymmärrän että johtajat ovat kiinni suurissa linjoissa ja pitävät tyypillisiä tsemppipuheita mutta kyllä me siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa olemme kiinni lainsäädännön yksityiskohdissa ja niitä yksityiskohtia on satoja satoja yksityiskohtia joita me päivästä toiseen tunnista toiseen käymme käymme läpi joskus tuntuu että te ette tunne näitä yksityiskohtia riittävän riittävän hyvin ymmärtääksenne mihin aikaa valiokuntatyöskentelyssä kuluu ministeri vehviläinen olitte huolissanne maakunnassa tapahtuvasta maakunta ja sote uudistuksesta ja näistä työntekijöistä heistä minäkin olen huolissani voisiko ongelmana kuitenkin olla se että olette laittaneet maakuntiin ihmisiä tekemään uudistusta vaikka lainsäädäntö jonka pohjalta kaikki rakentuu on vielä kesken se ja vain se on epäreilua työntekijöille

eipä väitellä siitä minä käytän nyt puheenvuoron kun sain sen totean ensinnäkin kuitenkin sen että minusta olisi reilua että kaikki eduskuntaryhmät saisivat ryhmäpuheenvuoron minä äskeisessä puheenvuorossani otin esille kaksi valuvikaa jotka tässä sote ja maakuntauudistuksessa ilmiselvästi huomasin että keskustan eduskuntaryhmässä monet nyökkäilivät koska se mitä esitin mielestäni vastaa keskustan periaatteellista näkemystä näistä asioista vasemmalta tuli hyväksyntää koska sosiaalidemokraatithan ovat esittäneet juuri sitä aluekuntamallia jota hannes manninen ja kimmo sasi aikoinaan esittivät ja kuntaliitto aikoinaan yksimielisesti edellytti että kunnilla pitää säilyttää oikeus tuottaa sosiaali ja terveyspalveluja

arvoisa puhemies hallitus on pelotellut suomea ja eduskuntaa vaikka millä jos tämä lehmänkauppa sote ei mene maaliin tämän hallituskauden aikana ja nyt viimeisimpänä pelotteluna hallitus on väittänyt sote uudistuksen viivästymisen johtavan kahdensadan miljoonan euron kustannusten kasvuun kun tätä on vähän raaputtanut pintaa syvemmältä niin on joutunut huomaamaan että tämäkin luku on hatusta vedetty arvoisa puhemies väistämättä vaikuttaa siltä että hallitus pitää ihmisiä eduskuntaa ja suomen perustuslakia pilkkanaan sote uudistuksen alkuperäiset tavoitteet on unohdettu jo aikaa sitten kiinnostus on kohdistunut maakuntauudistukseen ja markkina soten läpirunnomiseen eli tähän kuuluisaan lehmänkauppaan ja mikä on lasku suomelle mikäli tämä lehmänkauppa menisi läpi se vasta olisi kallis paukku arvoisa puhemies en kysy hallitukselta mitään koska kokemuksesta tiedän että hallitus ei vastaa sille esitettyihin kysymyksiin
myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa ja sen jälkeen on pääministerillä vielä puheenvuoro nämä kolme henkilöä ovat edustajat puska raassina ja

tässä tilanteessa riitelyn sijaan tärkeintä olisi kyllä turvata suomalaisten palvelujärjestelmä meillä on iso vastuu haasteet kasvavat ja uudistus on välttämätön ja nyt meillä on hyvä suunnitelma se ei ole täydellinen mutta sillä voidaan huolehtia todella suomalaisten terveydestä on valitettavaa että

meidän mielestämme on tärkeätä että turvataan hyvä kansallinen yhtenäinen julkinen järjestelmä kaupallisen järjestelmän rinnalla ja erityisesti vahvistamalla peruspalveluja tässä keskustelussa viimeksi äskeisessä puheenvuorossa sanottiin että toiset tahot haluavat maakunnat toiset tahot haluavat valinnanvapauden minä haluan hyvän soten jonka osana on vahva maakunta järjestäjänä ja jossa on kohtuullinen valinnanvapaus

on vakavasti horjunut miten muuten on selitettävissä se että joillakin alueilla yli seitsemälläkymmenellä prosentilla ja koko maassa noin viidelläkymmenellä prosentilla alle viisitoista vuotiaista on heidän vanhempiensa maksama yksityinen terveysvakuutus ja arvoisat edustajat sekin maksaa nämä sairaanhoitajat linja autonkuljettajat ja opettajat eivät ole voineet luottaa siihen että meidän julkinen järjestelmä vastaisi heidän tarpeisiinsa heidän lastensa me tarvitsemme terveys perhe ja ja vanhuspalveluita jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin oikea aikaisesti ja laadukkaasti ihmiset ansaitsevat oikeuden valita ihmiset osaavat valita ja hallituksen sote mallissa kenenkään ei ole pakko valita tämä uudistus on nyt saatava eteenpäin ja sille on varattava sen vaatima aika lopetetaan tämä riitely tässä salissa keskitytään työhön valiokunnissa ja ennen kaikkea arvostetaan sitä työtä jota maakunnissa kaikkialla suomessa tehdään joka päivä potilaiden parhaaksi ja myös uuden soten rakentamiseksi

rouva puhemies tämän prosessin yksi suurimpia haasteita on se että keskeistä lainsäädäntöä tulee tänne tipoittain ole vielä edes saapunut eduskuntaan asiakasmaksujen taso ja määräytymisperusteet ovat aivan siinä uudistuksen keskiössä silloin kun puhutaan kansalaisten yhdenvertaisuudesta tällä hetkellä on pelättävissä että moni maakunta lähtee niin sanotusti takamatkalta koska sairastavuus saattaa olla keskimääräistä suurempi tai ikärakenne on sentyyppinen ja näille maakunnille jää oikeastaan kaksi mahdollisuutta joko leikata palveluista tai sitten korottaa näitä asiakasmaksuja

ja vielä ennen pääministeriä edustaja sarkkinen
arvoisa puhemies tässä keskustelussa joka käy välillä kuumanakin ei ole kyse riitelystä tässä on kyse suomalaisten kansanterveydestä ja kansantaloudesta suomen terveydenhuollossa on parannettavaa erityisesti perustasolla ongelmista huolimatta järjestelmämme on arvostetun lancet lehden mukaan maailman paras ja kustannustehokas koko järjestelmää ei siis kannata rikkoa vaan korjata ne osat jotka ovat rikki eli parantaa terveyskeskusten resursseja ja hoitoonpääsyä sekä alentaa asiakasmaksuja tämä kallis valinnanvapaus yhdistettynä rahoitusleikkauksiin ole ratkaisu vaan se on ongelma se on mahdoton yhtälö se tulee johtamaan kustannuskasvuun ja palveluiden alasajoon uudistuksen tulee aina parantaa nykytilaa ei heikentää mutta tämä hallituksen sote malli todennäköisesti tulee heikentämään sekä palveluita että kansantalouden

meillä on paras järjestelmä kustannustehokas meillä on parhaat lääkärit meillä on parhaat sairaanhoitajat meidän ongelmamme on se että väestömme ikääntyy ja tällä järjestelmällä kustannukset kasvavat liikaa että me pystyisimme tällä veropohjalla ne kattamaan tarvitaan rakennemuutos tarvitaan laajemmat hartiat tämän hoitamiseen nyt neljänsadan toimijan sijasta meillä tulee jatkossa kahdeksantoista järjestäjää me kaikki tässä salissa uskon haluamme paremman soten ja se on ihan oikein että tunteetkin välillä kuohahtavat koska tämä meille kaikille tärkeä edustaja aalto edustaja huhtasaari edustaja räsänen te viittasitte hallitusohjelmaan että kun mentäisiin sen mukaan niin se olisi hyvä siellä lähdettiin siitä että että julkiseen terveydenhuoltoon tehdään rakennemuutos ja sen jälkeen otetaan otetaan valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistamisen askeleet ja näin me olemme juuri tehneet vaiheistuksella on varmistettu se että teemme ensin tämän julkisen puolen uudistuksen ja valinnanvapaus tulee siihen päälle me valinnanvapaudella vastaamme juuri siihen tarpeeseen mikä on ehkä se suurin puute mistä mistä tulee palautetta tietyillä alueilla ei lääkäriin ja hoitoon pääse ja ja siihen pystymme vastaamaan palveluja tuotantoa monipuolistamalla sitten tähän tähän viivästykseen kyllä täytyy hallituksena nöyränä ottaa vastaan se kritiikki mikä valiokunnasta on tullut että tässä on liian kiire ja sen takia tätä huolellisesti mietimme arvioimme nyt valiokunnalla varmasti on riittävästi aikaa koska syksyn aikana pystytään huolellisesti käymään läpi kaikki se mitä pitää käydä tämän palautteen otan nöyrästi vastaan ja sen takia tämä viivästys tänne tehtiin suurten uudistusten tekeminen on suomessa ollut vaikeaa kolmetoista vuotta tätä on yritetty tehdä kuusi hallitusta viisi mallia kyllä se kansalaispalaute mikä minulle tulee on sitä että viekää tämä nyt maaliin tehkää tästä nyt valmista

tai kahden minuutin vastauspuheenvuoroja

arvoisa herra puhemies eduskunnalle annetussa selonteossa kuullaan eduskuntaa sotilaallisesta kriisinhallinasta annetun lain mukaisesti liittyen suomen osallistumisen jatkamiseen irakin operation inherent resolve kriisinhallintaoperaatiossa suomi on ollut alusta asti vahvasti mukana kansainvälisessä isilin vastaisessa koalitiossa koalitiossa on seitsemänkymmentäviisi jäsentä se tukeutuu ykn turvallisuusneuvoston päätöslauselmaan suomi on osallistunut koalition sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomen antama koulutus ja neuvonanto laajennettiin koskemaan pohjois irakin kurdien peshmerga joukkojen lisäksi irakin keskushallinnon alaisia turvallisuusjoukkoja myös muualla irakin alueella suomalaissotilaiden asema ja aseiden kantaminen perustuvat edelleen voimassa olevaan suomen ja irakin hallitusten väliseen noottien vaihtoon arvoisa puhemies

arvoisa puhemies irakin tilanne on muuttunut huomattavasti parin vuoden takaisesta jolloin isil piti hallussaan maan toiseksi suurinta kaupunkia mosulia irakin asevoimat ovat koalition tuella vallanneet takaisin valtaosan isilin hallussa olleista alueista noin kolme pilkku seitsemän miljoonaa pakolaista on pystynyt palaamaan koteihinsa isilin vastaisen työn onnistuminen on luonut tulevaisuudenuskoa suomen osallistuminen on on vaikuttanut tähän myönteiseen kehitykseen irakissa järjestettiin parlamenttivaalit kahdestoista toukokuuta vaalit sujuivat rauhallisesti ilman merkittäviä iskuja irakin turvallisuusviranomaiset turvasivat vaaleja äänestysvilkkaus jäi matalaksi noin neljäänkymmeneenviiteen prosenttiin vaalien voittajaksi nousi uskonnollisen siiajohtaja muqtada al sadrin vaaliliitto valituksia vaalivilpistä on on tehty runsaasti joten vaalitulosta ei ole vielä vahvistettu parlamentti on vaatinut äänten laskemista uudelleen hallitusneuvotteluista ennakoidaan pitkiä ja monimutkaisia irakin vakauden ja turvallisuuden palauttaminen ja isilin torjuminen on tärkeää myös suomen turvallisuuden kannalta vaikka kalifaatti on luhistunut isilin solujen tuhoamiseksi jatkuu järjestön hallussa on yhä pieniä alueita ja se kykenee toteuttamaan terrori iskuja sotilaalliset tappiot eivät poista isilin väkivaltaista ideologiaa isililtä vapautettujen alueiden vakaus ja turvallisuus on edellytys kotiseuduille palaamiselle sekä nousun estämiselle tämä puolestaan edellyttää jälleenrakentamista sekä toimivaa paikallista turvallisuuskoneistoa keskeistä on se miten turvallisuuden ylläpitäminen jatkossa toteutetaan vastuu turvallisuudesta on irakin asevoimilla ja turvallisuusjoukoilla mutta ne tarvitsevat koulutusta ja neuvonantoja vielä useiden vuosien ajan arvoisa puhemies sotilaallisten toimien lisäksi isilin vastainen koalitio tekee mittavaa vakauttamistoimintaa ja avustaa humanitaarisessa tilanteessa koalitio pyrkii estämään vierastaistelijoiden liikkumisen rajojen yli ja kamppailee isilin propagandaa vastaan lisäksi se pyrkii rapauttamaan isilin taloudellisen infrastruktuurin arvoisa puhemies kuten selonteossa esitetään suomen tarkoituksena on jatkaa irakin turvallisuussektorin koulutus ja neuvonantotoimintaa osallistumisemme operaatiossa jatkuisi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattayhdeksäntoista noin kahdeksallakymmenellä sotilaalla vuoden kaksituhattayhdeksäntoista loppuun osallistuminen pitäisi sisällään koulutus ja neuvonantotoiminnan tarvittavan omasuojan sekä kansalliset tuki ja huolto osat koulutuksessa ollaan siirtymässä entistä enemmän irakilaisten joukkojen laadulliseen kehittämiseen yksittäisten sotilaiden kouluttamisen sijaan keskitytään kouluttajakoulutukseen tämän myötä suomen kokonaisvahvuus tarkentuu noin kahdeksaankymmeneen sotilaaseen suomalaisten antama koulutus on parantanut koulutettavien joukkojen kykyä toimia kokonaisina yksikköinä ja kehittänyt kykyä selviytyä taistelutilanteessa se on myös luonut perusteita hallita turvallisuustilanteita ja alueita suomalaiset ovat kouluttaneet toukokuun kaksituhattakahdeksantoista alkuun mennessä yli kolmetuhatta peshmerga ja irakin turvallisuusjoukkojen sotilasta suomalainen kouluttajaosasto ja koulutustapa ovat saaneet hyvää palautetta arvoisa puhemies osallistumisella irakin turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön suomi tukee osaltaan kansainvälisen terrorismin vastaista toimintaa koalition kokonaisvaltaisella toiminnalla pyritään vaikuttamaan muuttoliikkeen perussyihin osallistuminen kehittää myös kansallisen puolustuksen suorituskykyjä arvokkaita kokemuksia saadaan joukon johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista vaativissa tehtävissä sotilaallisten toimien ohella suomi tukee irakin turvallisuussektorin kehittämistä siviilikriisinhallinnalla suomi osallistuu koalition poliisikoulutukseen bagdadissa sekä eun siviilikriisinhallintaoperaatioon suomi tukee isililtä vapautettujen alueiden vakauttamista undpn rahaston kautta annamme irakille myös humanitaarista apua ja rahoitamme miinanraivausta parhaillaan valmistellaan tukea irakin ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi vuoden kaksituhattaseitsemäntoista loppuun mennessä kokonaistukemme irakille oli lähes kahdeksantoista miljoonaa euroa lisäksi suomi antoi irakin helmikuun kaksituhattakahdeksantoista jälleenrakennuskonferenssissa kymmenen euron apulupauksen arvoisa puhemies irakilaiset ovat suurin turvapaikanhakijaryhmä suomessa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista maahanmuuttovirasto teki neljätuhattakolmesataakolmekymmentäseitsemän irakilaisia koskevaa turvapaikkapäätöstä näistä kielteisiä oli kaksituhattasataviisikymmentäneljä palautuksia koskeva yhteistyö on osa kokonaisvaltaista lähestymistapaa suomen tavoitteena on paluu ja palautusyhteistyötä helpottavat järjestelyt kielteisen lainvoimaisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden osalta tässä teemme yhteistyötä muiden eu maiden kanssa arvoisa puhemies aivan lopuksi muutama sana naton suunnitelmasta suunnitelmasta vahvistaa tukeaan irakille turvallisuussektorin koulutuksella uusi koulutusoperaatio täydentäisi isilin vastaisen koalition ja muiden kansainvälisten toimijoiden toimintaa operaation koko olisi noin viisisataa sotilasta päätös operaation perustamisesta on määrä tehdä naton huippukokouksessa heinäkuussa operaatio on tärkeä lisä irakin tukemiseksi ja suomi harkitsee osallistumista tämän operaation perustamiseen omalta osaltaan arvoisa puhemies tässä

arvoisa puhemies

pitää perusteltuna jatkaa suomen osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön irakissa noin kahdeksallakymmenellä sotilaalla ensi vuoden ajan koulutus ja neuvonantotoiminnalla kehitämme irakin ja irakin kurdistanin turvallisuusjoukkojen omaa kykyä torjua isil ja tuemme alueellisen vakauden ja turvallisuuden vahvistamista operaation jatkuminen on tärkeää terrorismin kasvualustan kitkemiseksi ja hallitsemattoman muuttoliikkeen vähentämiseksi arvoisa puhemies vaativissa neuvonantotehtävissä suomalaiset saavat arvokasta kokemusta joukon johtamisesta ylläpidosta ja operoinnista osallistumisella kehitämme kansallisia suorituskykyjämme eduskunta on perehtynyt kunkin osallistumispäätöksen yhteydessä operaation mandaattiin riskeihin tavoitteisiin ja vaikutuksiin kansallisen puolustuskyvyn kehittämisessä operaatio on perusteltua käydä läpi valiokuntatyössä tälläkin kertaa

tavoitteessa on edistytty odotettua nopeammin valiokuntatyössä on syytä perehtyä siihen millaiset edellytykset on päästä lähitulevaisuudessa operaation viimeiseen vaiheeseen turvallisuustilanteen normalisoimiseen operaation turvallisuustilanne ja riskit on arvioitava perusteellisesti samoin kuin joukkojemme omasuojan ja asianmukaisen varustuksen varmistaminen arvoisa puhemies selonteon mukaan suomen osallistumisen painopiste siirretään irakin keskushallinnon alueelle ja tukeutumista erbiliin jatketaan toistaiseksi koulutuksen sisällössä ollaan puolestaan siirrytty taistelevien yksiköiden koulutuksesta kohti alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutusta irakissa järjestettiin parlamenttivaalit toukokuussa ja pohjois irakin kurdistanin itsehallintoalueella on määrä järjestää parlamentti ja presidentinvaalit ensi syyskuussa osallistumalla turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutukseen luomme edellytyksiä irakin omille turvallisuusjoukoille vastata yhä paremmin maansa vakaudesta turvallisuudesta ja demokratian toimivuudesta kriisinhallintaoperaatioissa on vuosina korostunut koulutus ja neuvonantotoiminta se sopii suomelle hyvin ammattitaitoisten kouluttajien ja asianmukaisesti koulutetun reservin työtä arvostetaan näissä operaatioissa hyvin korkealle on tärkeää vahvistaa puolustusvoimien henkilöstön määrää siten että sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin löytyy lähtijöitä jatkossakin kriisinhallintatehtävien myötä ammattisotilaiden osaaminen vahvistuu ja monipuolistuu edelleen ja osaamista voidaan hyödyntää kotimaassa rauhanajan tehtävissä arvoisa puhemies kansainväliseen kriisinhallintaan osallistuminen on on ollut ja on tulevaisuudessakin keskeinen osa suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että osallistumisen resurssit varmistetaan siten ettei synny kilpailutilannetta kriisinhallinnan ja kansallisen puolustuksen resurssien välillä tämä edellyttää myös huolellista arviointia tapauskohtaisesti mihin osallistumme omien voimavarojemme puitteissa kriisinhallintaoperaatiot ovat viime vuosien aikana kallistuneet ja suomen onkin entistä tarkemmin arvioitava millaisiin operaatioihin me osallistumme ja mitä lisäarvoa osallistumisestamme on kohdemaalle kansainväliselle yhteisölle ja yhteistyölle sekä kansalliselle puolustuksellemme

arvoisa herra puhemies kriisinhallinta on harvoin sadan metrin juoksua siinä on enemmän piirteitä kestävyyslajeista ja joukkuepeleistä joskus positiiviset tulokset vaativat vuosia ja vuosikymmeniä terroristijärjestö isilin hallitsema alue on koko ajan pienentynyt se on enää vain kaksi prosenttia irakin pinta alasta turvallisuustilanne maassa on edelleen epävakaa mutta se on kuitenkin kohentunut lähes neljä miljoonaa pakolaista on pystynyt palaamaan koteihinsa tuellamme on siis merkitystä operaatiossa on siirrytty ennakoitua nopeammin kolmanteen vaiheeseen jonka tavoitteena on daeshin tuhoaminen sekä irakin ja syyrian turvallisuustilanteen vakauttaminen operaation viimeisessä vaiheessa turvallisuustilanne normalisoidaan arvoisa puhemies normaalin elämän edellytykset ja vakaa turvallisuustilanne ovat lopullinen tavoite isilin lukuisat solut lähi idässä afrikassa ja euroopassa muodostavat kuitenkin edelleen vakavan alueellisen ja globaalin turvallisuusuhan isil propagandassa kannustetaan iskuihin länsimaita vastaan eikä suomi ole näiltä turvassa suojelupoliisin uhka arvion mukaan yksittäisten terrorististen iskujen uhka suomessa on kohonnut suomi nähdään osana länsimaita ja isilin vastaista liittoumaa propagandaa tuotetaan myös suomeksi ja suomea vastaan meiltä on lähtenyt supon arvioiden mukaan noin kahdeksankymmentä henkeä konfliktialueelle vierastaistelijoiksi irakin vakauttaminen on suomen intressien mukaista irakilaiset olivat suomen suurin turvapaikanhakijaryhmä vuoden kaksituhattaviisitoista pakolaiskriisissä olemme osallistuneet poliisikoulutukseen rahoittaneet miinanraivausta sekä antaneet humanitaarista apua pyrimme vaikuttamaan muuttoliikkeen juurisyihin

suomen taloudellinen ja henkinen apu on ollut mittavaa siksi on ongelmallista että irakin kanssa neuvoteltava palautussopimus ei ole edennyt hallituksemme aktiivisista ponnisteluista huolimatta irak on kieltäytynyt vastaanottamasta takaisin omia kansalaisiaan vastoin omaa perustuslakiaan näin ei voi jatkua mikään maa ei voi kieltäytyä ottamasta takaisin omia kansalaisiaan ja samaan aikaan edellyttää kansainvälistä apua kokoomuksen eduskuntaryhmä kehottaa hallitusta miettimään avun ehdollistamista yhdessä eu maiden kanssa palautussopimus on saatava voimaan ja irakin on noudatettava sopimuksia arvoisa puhemies työtä riittää vielä pitkään irakissa mutta tehtävä myös kotimaassa jotta voimme torjua terrorisminuhkaa suomessa on meillä oltava siihen tehokkaita ja ajantasaisia välineitä vuoden kaksituhattakuusitoista lopusta asti on terrorismitarkoituksessa matkustaminen ollut rangaistavaa tämä voi toimia ennaltaehkäisevänä kynnyksenä lähtemiselle se on myös yleisen oikeustajun mukaista terrorismi on loukkaus ihmisyyttä vastaan lisäksi tarvitaan muita lainsäädännöllisiä keinoja teknologian kehitys ja tiedonvälityksen monet mahdollisuudet ovat hyödyttäneet koko maailmaa ja siten myös terroristijärjestöjä suomen länsimaiset kumppanit ovat havahtuneet uhkaan aiemmin ja kyenneet myös estämään iskuja viranomaisemme tarvitsevat toimivaltuudet turvallisuutemme parantamiseksi kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo ettei tiedustelulainsäädännön käsittelyssä enää viivytyksiä arvoisa puhemies samaan aikaan kun meiltä vaaditaan kestävyyttä ja kärsivällisyyttä meillä pitää olla myös joukkuepelitaitoja monenkeskinen kansainvälinen yhteistyö on nyt haastettuna on tärkeää että jokainen tilaisuus sen vahvistamiseksi ja puolustamiseksi hyödynnetään suomen osallistumisen jatkaminen irakissa osoittaa että suomi haluaa olla mukana ratkaisemassa yhteisiä ongelmia

arvoisa puhemies suomen ulkopolitiikan olennainen osa on globaalin vastuun kantaminen meidän tulee olla aloitteellisia itse ja harkita huolella osallistumisen muodot kun meiltä yhteisvastuun kantamista pyydetään viime viikkoina on käyty merkittäviä keskusteluja monenkeskisen yhteistyön tulevaisuudesta viikoittainen uutisvirta atlantin tuolta puolen on kylmäävää ja aiheuttaa ymmärrettävästi suurta huolta koko kansainvälisessä yhteisössä huoli sääntöperustaisen järjestelmän rakoilusta on otettava vakavasti ja toisaalta sen puolesta on tehtävä väsymättä töitä maailma tarvitsee tämän päivän ja huomispäivän megahaasteisiin yhteisesti sovittuja ratkaisuja nyt enemmän kuin koskaan on hyvä keskustella myös niistä ponnistuksista joissa suuri joukko maita on yhdessä onnistunut ja nyt tämä käsillä oleva selonteko osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin irakissa luo mahdollisuuden tällaiselle keskustelulle irakin tueksi perustetulla kansainvälisellä koalitiolla johon nyt kuuluu seitsemänkymmentäviisi jäsentä on ollut ratkaiseva merkitys isilin vastaisessa taistelussa sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä on eri vaiheissa antanut tukensa suomen osallistumiselle irak operaatioon tukemme jatkuu nyt kun operaation seuraavaan ja samalla viimeiseen vaiheeseen siirtyminen edellyttää isilin sotilaallista kukistumista isilin vastainen koalitio tukeutuu ykn turvaneuvoston päätöslauselmaan eli irak operaatioon osallistumalla suomi myös kantaa vastuuta ykn jäsenenä terrorisminvastaisessa rintamassa isilin lopullinen nujertaminen on kuitenkin vain yksi osa sitä suurta tavoitetta että irakin turvallisuustilanne saataisiin pysyvästi vakaalle pohjalle kurdit ovat olleet luotettavimmat ja tehokkaimmat toimijat isilin vastaisessa taistelussa ja myös suomen on valvottava että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan selonteossa esitetty kokonaisvaltainen lähestymistapa on oleellinen turvallisuustilanteen vakauttamiseksi ja ainoa oikea tapa rakentaa suomen tuki irakille selonteosta selviää että humanitäärisen avun ja esimerkiksi paikallishallinnon vahvistamisen ohella suomi valmistelee myös tukea irakin ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi tämä on konkretiaa jolla epätoivon näköalattomuuden ja köyhyyden juurisyihin pureudutaan arvoisa puhemies sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa muistuttaa naisten ja tyttöjen merkityksestä kun sodista ja konflikteista halutaan rakentaa polkua kohti kestävää rauhaa ja sovintoa yk teetti viime vuonna maailmanlaajuisen tutkimuksen jonka tulokset osoittavat että kun naiset otetaan mukaan rauhanprosesseihin tulee myös rauhansopimuksista kestävämpiä toukokuussa pidettyjen parlamenttivaalien jälkeen toimivan hallituksen kokoaminen demokratian vahvistaminen ja eri väestönryhmien yhdenvertainen kohtelu tulevat olemaan avainasemassa siinä että isil ei kykene nousemaan uudelleen kuten edellisten irak selontekojen kohdalla on myös nyt toistettava tarve valppaudelle omien rajojemme sisällä terroristinen teko on sitten edellisen selonteon valitettavasti tullut todeksi myös suomen kamaralla arvoisa puhemies lain mukaan suomalaisia voi palvella kriisinhallintatehtävissä kerrallaan enintään kaksituhatta nyt kesäkuussa kaksituhattakahdeksantoista sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistuu neljäsataakahdeksankymmentäkaksi ja siviilikriisinhallintaan satayhdeksän suomalaista tilanne on kohtuullinen mutta mitä tapahtuu kun operaatio libanonissa päättyy uutta linjanvetoa suomalaisen kriisinhallinnan kokonaisuuteen siis tarvitaan ykn tavoitteena on että operaatioihin osallistujat tulisivat mahdollisimman läheltä konfliktialuetta siksi esimerkiksi afrikan unionilla on merkittävä rooli alueen kriisien hallinnassa ja ykn ja aun pyrkimyksille uudistaa yhteisoperaatioitaan on annettava täysi tuki suomessa pakolaiskriisin jälkimainingeissa on alettu herätä siihen että afrikan mantereen kysymys on myös euroopan kohtalon kysymys operaatioiden valtuutuksen osalta sosiaalidemokraatit ovat useaan otteeseen peräänkuuluttaneet nykyistä aktiivisempaa ja vahvempaa osallistumista ykn tai eun mandaatilla toimiviin kriisinhallintaoperaatioihin

se osaa vahvimmillaan elikkä koulutus ja johtamisosaamista

arvoisa puhemies on sotaa käyvä maa se taistelee terrorijärjestö isiliä vastaan joka onnistui valtaamaan alueita vuoden kaksituhattayksitoista jälkeen yhdysvaltojen vetäydyttyä irakista nyt käsiteltävänä oleva oir operaatio perustettiin yhdysvaltojen johdolla vuonna kaksituhattaneljätoista operaation tarkoituksena on isilin hävittäminen sekä irakin turvallisuusjoukkojen vahvistaminen jokainen osallistuva maa joita on yhteensä kaksikymmentäkuusi päättää itse ja ja sopii irakin hallituksen kanssa osallistumismuodoista suomi osallistuu koulutus ja neuvonantotoimintaan noin sadalla sotilaalla operaatiota on tarkoitus jatkaa suomen osalta ensi vuonna kahdeksallakymmenellä sotilaalla irakin on lähtenyt kohentumaan viime vuosina yllättävänkin nopeasti mikä mahdollistaa suomen osallistumisvahvuuden pienentämisen isil on kukistettu irakista lähes kokonaan niin että se pitää hallussaan enää vain pieniä alueita pohjois irakissa oir operaatio on ollut siis tuloksellinen sinisen eduskuntaryhmän mielestä suomen osallistumista operaatioon on kuitenkin perusteltua jatkaa suomalaisten antama koulutus on ollut selonteon mukaan tuloksellista isililtä vapautettujen alueiden vakauttaminen on

lähtökohtaisesti irakin poliisin ja asevoimien vastuulla edellyttää koulutustyön jatkamista isil on lisäksi merkittävin euroopassakin terrori iskuja toteuttava järjestö jonka väkivaltaan yllyttävän propagandan tiedetään vaikuttavan tehokkaasti erityisesti näköalattomuudesta kärsiviin nuoriin miehiin monimutkaisiin kysymyksiin se tarjoaa vastaukseksi ääriratkaisuja onneksi järjestön toimintaedellytykset ovat oir operaation avulla heikentyneet työn jatkamista siniset haluavat tukea arvoisa puhemies suomi on kouluttanut kurdien peshmerga peshmerga joukkoja vuodesta kaksituhattaviisi alkaen sekä vajaan vuoden ajan myös irakin keskushallinnon turvallisuusjoukkoja suomen osallistumisen painopistettä siirretään tänä vuonna irakin keskushallinnon turvallisuusjoukkojen hallitsemille alueille tämä on selonteon mukaan järkevää maan kokonaistilanteen kannalta kurdistanissa järjestettiin syyskuussa kansanäänestys alueen itsenäistymisestä itsenäistymistä puoltava äänestystulos ei kuitenkaan saanut länsivaltojen tunnustusta sen katsottiin päinvastoin horjuttavan irakin turvallisuustilannetta sisäpoliittinen tilanne on irakissa muutenkin jännitteinen kun eri kansanryhmät siiat sunnit ja kurdit kilpailevat vallasta keskenään eturyhmäajattelu vaikeuttaa pidemmällä aikavälillä maan kokonaiskehitystä suomi noudattaa irakissa niin sanottua kokonaisvaltaista lähestymistapaa eli antaa sotilaallisen avun lisäksi humanitaarista apua sekä osallistuu siviilikriisinhallintaoperaatioon jossa annetaan poliisikoulutusta toimivan yhteiskunnan rakentaminen edesauttaa isilin kukistamista irakilaiset ovat suurin suomeen suuntautuvien turvapaikanhakijoiden kansalaisuusryhmä sotilaallisen kriisinhallinnan ja siviilikriisinhallinnan sekä muun tuen avulla pyritään vaikuttamaan siihen että syyt lähteä irakista vähenevät oir operaation kustannukset suomelle olisivat vuoden kaksituhattayhdeksäntoista osalta noin kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa tätäkään taustaa vasten ei voi olla oikein että irakin poliisi kieltäytyi vastaanottamasta suomesta irakiin palautettavia kansalaisiaan viime viikolla

sotilaallista yhteistyötä kumppanimaiden kanssa suomella on kuitenkin vain rajalliset sotilaalliseen kriisinhallintaan osoitettavat resurssit eivätkä ne saa syödä resursseja kansallisesta puolustuksesta selonteon valiokuntakäsittelyssä olisi hyvä kiinnittää huomiota maan jännitteiseen sisäpoliittiseen tilanteeseen jossa kurdistanin ja bagdadin välinen suhde on yksi keskeisimmistä arvioita oir operaation loppuunsaattamisen askelista olisi myös hyödyllistä tehdä siniset kannattavat suomen osallistumisen jatkamista oir operaatiossa myös vuoden kaksituhattayhdeksäntoista ajan saatetaan hyvin sujunut työ päätökseen

arvoisa puhemies vaikka suomella ei ole osuutta irakin turvallisuustilanteeseen saati isilin syntyyn on moraalisestikin oikein osallistua isilin vastaisen liittoutuman tukemiseen islamilaista terrorismia vastaan on taisteltava yksissä tuumin irakin vakauttaminen on suomen ja tietysti koko maailman etu perussuomalaiset kannattavat sitä että suomi on mukana isilin vastaisessa operaatiossa kouluttamassa joukkoja kuten selonteosta voidaan todeta kansainvälisen koalition tulokset yhteistyössä irakin asevoimien kanssa ovat olleet hyviä kukistettu alueella olemattomiin lopullinen kukistuminen on lähellä suomen roolin alueella on oltava rauhan rakentaminen nimenomaan koulutuksen kautta ei suoraan sotilaalliseen toimintaan osallistumisen kautta on hyvä lähtökohta että lopulta täydellinen turvallisuusvastuu myös pyritään siirtämään irakin omille joukoille suomen on joutumista minkään valtapelin nappulaksi valitettava totuus on se että myös länsi on vuosien saatossa omista valtapyrkimyksistään lähtöisin aiheuttanut alueelle epävakautta arvoisa puhemies kuten raportissa todetaan suomalaisten antama koulutus on konkreettisesti pelastanut henkiä esimerkiksi vähentämällä haavoittuneiden kuolleisuutta sekä ennaltaehkäisemällä räjähteisiin menehtyneiden määrää toisaalta sotilaalliset tulokset ääri islamilaista isiliä vastaan paranevat ja se on oikein koulutus palvelee myös kouluttajaa suomalaiset joukot saavat irakista korvaamatonta kokemusta monenlaisiin tilanteisiin toivottavasti suomessa ei vastaavia kriisejä koskaan koeta mutta niihin on aina varauduttava varautuminen on viisautta sillä esimerkiksi terrorismin uhka on löperön turvapaikkapolitiikan vuoksi pahentunut myös suomessa arvoisa puhemies

on ollut pitkään epävakaa nyt tilanne on paras pitkään aikaan perussuomalaiset ovat tyytyväisiä siihen että vakaampi tilanne on jo nyt saavutettu irakissa ja sinne voi palata vapaaehtoinen paluu kuitenkin tökkii pahasti palautussopimusta ei ole neuvoteltu suomi ei välttämättä onnistu palauttamaan edes vakavinta turvallisuusuhkaa aiheuttavia rikollisia tai väkivaltaista radikaalisanomaa välittäviä ihmisiä tämä siksi että irak kieltäytyy ottamasta heitä vastaan tämä ei sovi kansalaisten oikeustajuun lepsuilu levittää terrorismiuhan suomeen ulkoministeri soini ja sisäministeri mykkänen eivät ole pystyneet vastaamaan irakin viranomaisten härskiin peliin riittävän uskottavasti useat euroopan maat ovat neuvotelleet palautuksista muun muassa vedoten kehitysapurahoihin joita nämä valtiot irakille maksavat myös antaa irakille erilaista taloudellista ja toiminnallista tukea tällaisia asioita pitäisi pystyä käyttämään neuvottelukortteina jotta palautussopimus saadaan aikaan ei riitä että tavoite mainitaan selonteossa se on vietävä käytäntöön saakka suomesta on lähtenyt isilin terroristien riveihin noin kahdeksankymmentä henkilöä suhteessa maamme väkilukuun tämä on eniten koko euroopassa tämä osaltaan kertoo että suomessa on ollut myös aktiivista toimintaa taistelijoiden rekrytoimiseksi kyse ei siis ole ainoastaan siitä että vastustamme isiliä lähi idässä meidän on vastustettava sitä myös suomessa keinoja tässä ovat muun muassa turvapaikkahakemusten parempi seulominen vaarallisten henkilöiden säilöönotto ja tiukempi turvapaikkapolitiikka ylipäätään nykymallinen kotoutus jossa henkilö saa lähinnä rahaa mutta ei juurikaan osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa ei toimi nopealle työllistymiselle olisi laitettava suurempi painoarvo ja kotoutujan omaa aktiivisuutta olisi edellytettävä nykyistä konkreettisemmin arvoisa puhemies vielä lopuksi perussuomalaisten mielestä ihmisiä tulee auttaa kotimaassaan sellaisten olosuhteiden saavuttamiseksi joista ei tarvitse paeta se on inhimillisin ja kestävin tapa auttaa oikeasti oikeasti hätää kärsiviä siksi kannatamme myös suomen rauhaa vakauttavaa toimintaa irakissa

arvoisa puhemies kesäkuussa kaksituhattaneljätoista isil ryhtyi kokoamaan voimia islamilaisen kalifaatin muodostamiseksi irakiin sen brutaalit ihmisoikeusrikokset herättivät nopeasti paikallisen ja kansainvälisen vastareaktion laaja kansainvälinen isilin vastainen koalitio aloitti toiminnan irakissa syksyllä kaksituhattaneljätoista suomi päätti maaliskuussa kaksituhattaviisitoista osallistua koalition sotilaalliseen oir operaatioon kouluttamalla pohjois irakin kurdijoukkoja toiminta on ollut tuloksekasta vuonna kaksituhattaneljätoista irakin pinta alasta isilin hallussa oli neljäkymmentä prosenttia nyt enää vain kaksi prosenttia tämä eduskunta käsittelee nyt kolmannen kerran suomen osallistumisen jatkamista oir operaatiossa jatkosta on päätetty aina vuodeksi kerrallaan vihreät kannattavat valtioneuvoston esitystä suomen osallistumisen jatkamisesta vuoden kaksituhattayhdeksäntoista ajan irakin vakauttaminen ja alueiden takaisinvaltaaminen terroristijärjestö isililtä ovat kansainvälisesti tärkeitä tavoitteita joita meidän tulee olla tukemassa koulutusyhteistyö on suomelle luonteva tapa tähän arvoisa puhemies on kuitenkin joitakin kysymyksiä joita tässä yhteydessä on nostettava esille ensimmäinen niistä on irakin sisäpoliittinen kehitys irakin pääkaupungin ja pohjois irakin kurdistanin autonomisen alueen välit kiristyivät syksyllä kaksituhattaseitsemäntoista kun kurdistan järjesti kansanäänestyksen itsenäistymisestään on tärkeää että myös jatkossa kurdien oikeuksia kunnioitetaan samalla kun irakin yhtenäisyys säilyy olisi kestämätöntä olla mukana operaatiossa jos autettavat osapuolet pohjois irakin kurdit ja maan keskushallinto ajautuisivat sotajalalle kurdistanin itsehallintoalueen vaalit syksyllä ovat tässäkin mielessä tärkeä virstanpylväs toinen kysymys on poliittinen kehitys pääkaupungissa bagdadissa toukokuussa pidettyjen vaalien voittajaksi nousi hengellisen siiajohtaja al sadrin liittouma se lupasi muutosta nykypolitiikkaan panostamista jälleenrakennukseen sekä kansalaisten peruspalvelujen parantamiseen al sadr on vastustanut sekä usan että iranin vaikutusvallan kasvua irakissa meidän on seurattava tarkasti irakin sisäpoliittista kehitystä ja ennen kaikkea suhtautumista kansainvälisesti tuettuihin operaatioihin voimme jatkaa toimintaa irakissa vain jos sille on irakin hallituksen varaukseton tuki kolmas kysymys on pitkään valmistellun mahdollisen nato koulutusoperaation alku irakissa valtioneuvoston piirissä on kaavailuja suomen osallistumiseksi tähänkin operaatioon siksi olisi ollut paikallaan että eduskunta olisi saanut kaiken käytettävissä olevan tiedon myös siitä tässä samassa yhteydessä nyt se kuitataan vain lyhyellä maininnalla selonteossa arvoisa puhemies neljäntenä haluan nostaa esiin irakin pakolaisiin liittyvän inhimillisen näkökulman isilin brutaali voimankäyttö pakotti miljoonat ihmiset pakenemaan kodeistaan myös suomeen pari vuotta sitten tulleista pakolaisista enemmistö oli irakilaisia olemme nyt huolestuneina seuranneet kun ihmisiä on palautettu olosuhteisiin joissa heidän turvallisuutensa ei ole ollut taattu näissä kysymyksissä suomen on noudatettava tarkasti varovaisuusperiaatetta ketään ei saa palauttaa palauttaa jos hänen turvallisuuttaan ei voi taata ongelmat turvapaikkaprosessin tulkkauksessa ja oikeusavussa ovat lisänneet riskiä että kaikkia turvan tarpeessa olevia ihmisiä ei ole pystytty tunnistamaan nyt kun ruuhka hakemusten käsittelyssä on purkautunut maahanmuuttoviraston on käsiteltävä uudelleen hakemukset jotka aiemmin kiireessä käsitelty huolimattomasti pakkopalautukset irakiin on keskeytettävä kunnes on varmaa että turvapaikkaprosessi takaa hakijoiden oikeusturvan ja ihmisoikeudet arvoisa puhemies viimeisenä nostan esiin irakin laajemman vakauttamisen joka isilin vastaisen taistelun jälkeen on ensisijaista siinä sotilaallisen kriisinhallinnan siviilikriisinhallinnan humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön tulee muodostaa kokonaisuus suomella on aikanaan ollut hyvin vilkkaat taloussuhteet irakiin olisi hyvä että kriisistä toipuville alueille humanitaarisen avun ja ja kehitysyhteistyön rinnalla tulisi mahdollisimman nopeasti yksityisen sektorin toimeliaisuutta kaikessa kehityksessä irakissa tulee erityisesti panostaa tyttöjen ja naisten asemaan ja heidän koulutukseensa naisissa on myös irakin tulevaisuus

isis on ollut raakalaismainen ja hirvittävä terroristijärjestö jonka toiminta on on ollut kaikkien inhimillisten arvojen vastaista siksi kaikkien piti ja pitää toimia tällaisia pimeyden voimia vastaan väkivaltaisille ja ja ihmisoikeuksia polkeville ääriuskonnollisille liikkeille ei pidä antaa tilaa suomalaisten koulutus ja irakissa on ollut siksi arvokasta isis on kärsinyt merkittäviä tappioita niin irakissa kuin syyriassa ja menettänyt laajoja maa alueita nyt taistelut isisiä vastaan ovat hiipuneet ja varsinaiset sotatoimet näyttävät olevan pääosin ohitse irakin turvallisuustilanne on kuitenkin edelleen epävakaa haasteena on isisiltä vapautettujen alueiden vakauttaminen ja jälleenrakentaminen lisäksi maan vakauden kannalta on tärkeää että irakin eri poliittisten uskonnollisten ja etnisten ryhmien väliset erimielisyydet eivät puhkea yhteisen vihollisen isisin kukistuttua koko irakin vakauttaminen on nyt tärkeää arvoisa puhemies selonteon mukaan suomi on vähentämässä joukkojaan noin sadasta sotilaasta noin kahdeksaankymmeneen tämä on hyvä suunta sillä suomen tulisi ryhtyä kohdentamaan myös muille sektoreille kuten jälleenrakentamiseen siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun on tärkeää auttaa irakia luomaan edellytykset demokraattiselle hallinnolle irak tarvitsee hallituksen joka huolehtii ihmisoikeuksista pitää kiinni maan vakaudesta kunnioittaa perustuslakia ja kurdien itsehallintoa on tärkeää että suomalaisten joukkojen toiminta irakissa on vain koulutustoimintaa suomi ei saa joutua minkään konfliktin osapuoleksi valtioneuvoston selonteosta käy ilmi että myös nato valmistelee omaa operaatiotaan irakiin siitä mainitsi hyvin lyhyesti myös ulkoministeri vasemmistoliiton mielestä ei ole perusteltua hajottaa suomen osallistumista moniin eri operaatioihin alueella hallitus toi tämän valtioneuvoston selonteon eduskunnan lähetekeskusteluun vain päivää ennen kesätaukoa ja selonteko käsitellään valiokunnissa siis vasta syksyllä irakin turvallisuustilanne muuttuu koko ajan ja syksyllä tilanne voi olla aivan toinen kuin nyt hallituksen kiire tässäkin asiassa ihmetyttää arvoisa puhemies todellinen vastavoima isisille sekä irakissa että syyriassa ovat olleet kurdit joita suomi on irakissa kouluttanut suomi ja muu kansainvälinen yhteisö ei saa jättää kurdeja yksin vaikka kurdit eivät ole yksi ja kaikilta tavoitteiltaan ovat kurdit auttaneet kansainvälistä yhteisöä ja myös kansainvälisen yhteisön tulee auttaa kurdeja on aivan käsittämätöntä että samaan aikaan kun isisin vastainen koalitio kouluttaa pohjois irakissa kurdien peshmerga joukkoja annetaan nato maa turkin pommittaa ilman suurempia vastalauseita isisiä vastaan taistelevia kurdeja sisäpoliittisista syistä niin omassa massaan kuin naapurivaltioiden alueella koko kansainvälisen yhteisön vain katsoessa

johdolla kunnioita demokratiaa sananvapautta eivätkä ihmisoikeuksia arvoisa puhemies suomen ja muiden kansainvälisten joukkojen tulee kiinnittää huomiota myös irakin ihmisoikeustilanteeseen ihmisoikeusjärjestöjen mukaan isisin lisäksi myös irakin asevoimat ja kansainvälinen liittouma ovat syyllistyneet humanitaarisen oikeuden loukkauksiin ja mahdollisiin sotarikoksiin isisin vastaisessa taistelussa hallituksen joukot ovat käyttäneet kovia otteita

ja syyllistyneet tahdonvastaisiin katoamisiin laittomiin teloituksiin ja mielivaltaisiin pidätyksiin sekä kidutukseen ja muuhun epäinhimilliseen kohteluun maan oikeusjärjestelmä on vakavasti puutteellinen ja muun muassa terrorismisyytteitä koskevat oikeudenkäynnit ovat olleet kaukana oikeudenmukaisesta arvoisa puhemies

esitystä samaan aikaan suomen pitää seurata irakin tilannetta ja panostaa erityisesti jälleenrakentamiseen siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun kurdeja ei saa unohtaa vaan heidän oikeutettua kamppailuaan demokratian

puolesta pitää tukea nykyistä selvemmin

puhemies meidän ei tule unohtaa että näillä toimilla tähdätään itse asiassa tilanteen vakauttamiseen voidaan sanoa koko maailmassa pitkällä tähtäimellä on meidän kaikkien etu myös suomalaisten etu että isilin eteneminen irakissa estetään tosiasia on myös se

meille sellaisia kokemuksia joita voimme hyödyntää myöskin täällä kotikentällä oir operaatio on jaettu neljään eri vaiheeseen ja

kuten selonteossa todetaan olemme parhaillaan kolmannessa vaiheessa ja tavoitteisiin pääseminen on ollut odotettua nopeampaa kolmannen vaiheen

tavoitteena on isilin tuhoaminen ja irakin ja syyrian turvallisuustilanteen vakauttaminen operaation neljäs ja viimeinen vaihe on sitten tilanteen normalisointi on syytä painottaa että oir operaatio suoritetaan irakin hallituksen pyynnöstä ja ehdottomalla suostumuksella ja suuressa yhteisymmärryksessä sen kanssa suomen ohella pohjoismaista osallistuvat myös

mennessä suomalaiset ovat kouluttaneet jo yli kolmentuhannen kurdien peshmerga sotilasta ja irakin turvallisuusjoukkojen sotilasta selonteossa todetaan että suomalainen kouluttajaosasto ja suomalainen koulutustapa ovat saaneet erittäin hyvää palautetta

panostuksia on tehty muun muassa ensiapukoulutukseen mikä on antanut konkreettisia tuloksia haavoittuneiden hoidossa kenttäsairaaloissa

sekä toimenpiteitä jotka edistävät oikeusvaltio ja demokratiakysymysten kehitystä on myös hyvä että suomi tukee irakissa toimintaa jonka tavoitteena on parantaa erityisesti pakolaisnaisten asemaa puhemies niin yklta kuin eulta tarvitaan määrätietoisia toimia jotta konflikteihin saadaan pysyviä ratkaisuja juuri tänä aikana kun suurvallat haastavat elleivät elleivät jopa halveksi monenkeskisen yhteistyön perusosia tarvitaan jatkuvuutta ja rakentavuutta enemmän kuin pitkään aikaan suomen tulee siksi syventää rooliaan kriisinhallinnassa sovittelussa ja kehitysyhteistyössä

arvoisa herra puhemies hyvä ulkoministeri ja edustajakollegat tässä on ollut hyvää keskustelua pitkän päivän päätteeksi tai toisen pidemmän keskustelun keskustelun kautta me puolustusvaliokunnassa käsittelimme myös tätä kokonaisuutta kyse on siis terroristijärjestö daeshista isisistä isilistä mitä nimeä siitä halutaan käyttääkin ja siitä millä tavalla tämä terroristijärjestö on sabotoinut ja ja tuhonnut niin syyriaa kuin irakiakin mutta daeshin uhka on levinnyt myös laajasti ympäri maailman aivan järjestäytyneenä mutta myös tällaisena innoittajana niin sanottujen yksinäisten susien innoittajana ja emme mekään suomessa ole välttyneet daeshin liikkeelle saamien toimijoiden iskuista tässä keskustelussa käytettiin vierastaistelija nimeä ja itseäni se häiritsee minun mielestäni se on liian kaunis sana terroristista henkilöstä joka lähtee terroristijärjestön riveihin he eivät ole taistelijoita he eivät ole vierastaistelijoita he ovat terroristeja pidän myönteisenä sitä että suomi on ollut mukana tässä ykn mandaatilla toimivassa irak operaatiossa ja on tärkeätä että me myös jatkamme sitä itse uskon että irakissa on paremmat mahdollisuudet löytää pysyvämpi rauhantila kuin esimerkiksi afganistanissa ja ja toivon että kun nämä viimeiset alueet daeshin hirmuvallan alta saadaan vapautettua niin maata pystyttäisiin rakentamaan kohti tasapainoisempaa yhteiskuntaa niin että maa pystyisi tulevaisuudessa kantamaan itse itsestään huolen haluan nostaa esille kriisinhallintaveteraaniohjelman jälleen tänään kiitos siitä kuuluu puolustusministeri jussi niinistölle jonka johdolla tämä kriha veteraaniohjelma tällä kaudella saatiin lopulta vietyä maaliin näille suomalaisille naisille ja miehille jotka lähtevät erilaisiin kansainvälisiin operaatioihin on saatu riittävä tieto ja turva siitä että pahimmallakin hetkellä me kannamme huolen huolen näistä naisista ja miehistä mutta myös heidän läheisistään myös henkisellä puolella fyysisellä puolella ja myös siinä tapauksessa kun pahin mahdollisesti näissä iskuissa tapahtuu tämä lex jylhä on enemmän kuin tervetullut varmistus näille henkilöille kun kruunu poikiaan ja naisiaan maailmalle lähettää niin kruunun pitää heistä myös vastuu loppuun asti kantaa tässä keskustelussa on aika paljon ollut esillä tämä palautussopimus niin kuin myös valiokunnassakin ja olen samaa mieltä niin kuin kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron pitänyt edustaja kiuru että irakin kanssa pitää päästä siihen ratkaisuun että irak ottaa vastaan oman maansa kansalaiset jotka sinne päätetään palauttaa ei voi olla niin että irakille kelpaa ja irak tarvitsee meidän ja muiden länsimaiden apua taatakseen omien kansalaistensa turvallisuuden ja ja maansa mutta samaan aikaan he eivät ole valmiita ottamaan vastaan oman maansa kansalaisia jotka eivät ole oikeutettuja turvapaikkaan esimerkiksi suomesta tai jostain muusta maasta tämä vastavuoroisuus täytyy saada toimimaan ja toivon että tähän myös ulkoministeri soini tässä keskustelussa vielä

arvoisa rouva puhemies on aivan erinomaisen hieno asia että suomi on edelleen mukana tässä irakin operaatiossa tasavallan presidentti ja hallituksen ulko ja turvallisuuspoliittinen valiokunta ovat tehneet viisaan päätöksen on meillä nyt sitten selvitys tästä asiasta ihan perusteellisesti on hyvä asia että kansainvälistä suurta terroristijärjestöä isiliä vastaan taistellaan pitää muistaa se että tämän kyseisen järjestön teot ovat mitä pöyristyttävimpiä rikoksia mitä tässä maailmassa pystyy ihminen tekemään ihmisoikeusrikoksia pahimmasta päästä nyt kun kansainvälinen yhteisö tekee yhteistyötä irakissa tämän isil järjestön torjumiseksi niin suomen pitää olla siinä omalta osaltaan mukana ja nimenomaan niin että paikallisten ihmisten ja paikallisten viranomaisten elämää tuetaan heitä koulutetaan miinanpoistossa ollaan apuna ja ja sitten ennen kaikkea sitä yhteiskunnan normaalia olotilaa vakiinnutetaan se on meidän suomalaisten yksi hyvä velvollisuus tässä yhteistyössä on hyvä muistaa sekin että kun tässä on puhuttu paljon näistä irakiin palautettavista henkilöistä jotka eivät suomesta ole saaneet turvapaikkaoikeutta niin minun mielestäni tässä asiassa pitää päästä sopimukseen irakin kanssa mahdollisimman pian ja todellakin kun neuvotellaan eussa ja meidän kauttamme menee aina erilaista tukea sinne kyllä irakinkin pitää sitten taas vastavuoroisesti olla yhteistyössä meidän kanssamme että sellaisille henkilöille jotka tänne ovat tulleet eivätkä turvapaikkaa saaneet palautusreitti kotimaahan aukeaa yhteisellä sopimuksella arvoisa rouva puhemies vielä lopuksi sen verran että kun meillähän on tässä talossa tiedustelulait käsittelyssä ja kun nyt on puhuttu paljon vierastaistelijoista tässäkin tässäkin keskustelussa niin näiden vierastaistelijoiden osalta joita edustaja heinonen äsken omalla vahvalla tavallaan kuvasi terroristeiksi mitä he oikeasti ovatkin siellä suoritetaan törkeitä ihmisoikeusrikoksia tappamalla avuttomia lapsia ja ja vanhuksia kotiin ja tekemällä mitä hirveimpiä tekoja ihmisille jotta saisimme tutkittua tietoverkkojen kautta millaista yhteistyötä nämä ylikansallisesti toimivat kuten isilkin tekevät sehän on ylikansallinen terroristijärjestö joka pyrkii eri maista rahaa keräämällä viemään taloudellista voimaa sinne sinne kohdemaahan ja sitten samalla he pyrkivät tietysti verkostoitumaan ja tuomaan terroristista toimintaa muualle maailmaan olisi aivan välttämätöntä että tiedustelulait saadaan kuntoon ja pystytään tällä keinoin seuraamaan näiden järjestöjen toimintaa sillä tasolla jolla tällä hetkellä suomen viranomaiset eivät voi seurata on ihan käsittämätöntä että nämä kyseiset järjestöt voivat meidän tietoverkoissamme ihan vapaasti melskata mutta meidän viranomaisillamme ei ole keinoa mennä sitä torjumaan

arvoisa rouva puhemies kiitos eduskuntaryhmille ja edustajille rakentavista ja hyvistä puheenvuoroista ne olivat minun mielestäni hyvin pohdittuja puheenvuoroja täytyy erikseen mainita edustaja arhinmäki jolla oli paras puheenvuoro mitä häneltä olen olen kuullut

se oli se oli hyvä puheenvuoro edustaja arhinmäki kyllä kehut varmasti tuntuvat hyvältä ne ovat sen verran harvoin saatavissa arvoisa rouva puhemies tämä asiahan on todella vakava ja kun ajatellaan mitä isil on ja mitä se on saanut aikaan kärsimystä hävitystä tuskaa niin tämä jos joku on ollut sellaista kansainvälistä toimintaa jossa on ollut hyvä olla mukana raskain kustannuksin tietysti ihmisiä on menehtynyt hyvin paljon nyt tietenkin näissä puheenvuoroissa minua ilahdutti myös se että katsottiin tämän konfliktin ja aseiden paukkeen yli täällä oli monta hyvää puheenvuoroa esimerkiksi edustaja mikkonen puhui hyvin naisista lapsista ja siitä mitä tämän tämän konfliktin jälkeen pitää tehdä pitää vakauttaa pitää kouluttaa rakentaa infrastruktuuria tukea toimeentuloa aluehallintoa sovinnontekoa tämä on se mihin täytyy pyrkiä jos emme me näissä konf liktimaissa tässä tapauksessa irakissa pysty pureutumaan näihin niin nämä meidän voittomme jäävät lyhytaikaisiksi nimenomaan myöskin kurdien osuus ja peshmerga joukkojen osuus on tässä ollut merkittävä ja myöskin kurdien tuki on tärkeätä ja se että bagdadin ja ja erbilin välit pysyvät kunnossa siellä on ollut paljon jännitteitä mutta onneksi bagdadissa ymmärrettiin myös lähettää rahaa julkisen sektorin palkkojen maksuun ja kurdistanin lentokentät avattiin jälleen kansainväliselle liikenteelle ja näin poispäin tämä on äärimmäisen tärkeätä sitten tietysti nämä palautukset ja palautussopimukset ikävä kyllä ne eivät ole mikään automaatio meillä on maita euroopan unionissa joilla palautussopimukset on olemassa mutta niitä ei noudateta tämä johtuu siitä ikävästä piirteestä meidän kansainvälisessä sääntöperusteisessa yhteistyössä että vaikka meillä on sääntöjä niin sääntöjä ei noudateta ja tästä on kysymys totta kai hallitus niin niin ministeri mykkänen kuin minäkin heti mutta sitä ei yksin pysty solmimaan tällä hetkellä vapaaehtoisten palautusten kautta palanneita on tietysti paljon enemmän ja kyllä tietenkin pitäisi ottaa kaikki palautettavat vastaan jotka eivät turvapaikkaa saa siitähän johtuu tämä koko euroopan laajuinen turvapaikkakriisi olen ottanut tämän asian esiin saksan ulkoministerin kanssa ranskan eurooppaministerin kanssa ja niin on myös sisäministeri mykkänen moneen kertaan ja työ jatkuu arvoisa rouva puhemies tietysti suomalaisten joukkojen ja kouluttajien turvallisuus ja omasuoja ovat tärkeitä ja siltä varalta jos jotain ikävää sattuu myös vakuutusturva tämä kaikki on tärkeätä kyllä koko kansainvälinen politiikka ja niitten alueiden vakauttaminen

ja terrorismin ja juurisyihin puuttuminen on tärkeätä se tarkoittaa sitä että nuorilla on mahdollisuuksia ihmisillä on näkymiä on vakautta on koulutusta kaikki lähtee myös naisten ja tyttöjen mahdollisuuksista ja rauhanvälityksestä ja siviilikriisinhallinnasta eli pelkkä pyssyusko ei tässä auta arvoisa rouva puhemies sitten vielä pari sanaa

peshmerga joukoista ja irakin armeijan välisestä suhteesta tämä on tärkeätä että että nämä pysyvät kunnossa ettei nyt ikään kuin isilin kukistumisen jälkeen synny uutta tilannetta uusia jakolinjoja joista sikiää uusia konf likteja ja tämä koskee tietysti myös alueellisia toimijoita

avaan debatin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron painamaan viides painiketta ja nousemaan seisomaan

arvoisa rouva puhemies jotta tämä ei nyt menisi ihan hymistelyksi ulkoministeri soinin kanssa kun mainitsitte tässä lopussa turkin niin se on oleellinen osa tätä kokonaisuutta kurdit joita on koulutettu taistelevat daeshia isiliä ja isisiä vastaan pohjois irakissa syyriassa mutta kurdeja on myös turkissa ja iranissa yhtenäinen joukko mutta kuitenkin ihmetyttää nyt se että puolitoista vuotta sitten te ministeri soini kuvasitte että turkin ja suomen demokratiakäsitys tai arvopohja on samankaltainen ja nyt kun viime viikonloppuna turkin vaaleissa kuitenkin paljon väärinkäytöksiä raportoitiin muun muassa kurdipuolue hdpn koko johto on vankilassa niin sanoitte että presidentti erdogan on kansan valitsema presidentti ja vaalitulosta on aina kunnioitettava samaan aikaan kuitenkin eu maa irlannin demokraattisen aivan selkeästä vaalituloksesta teillä oli kovat pulinat miksi teillä on niin suuri vaikeus tuomita turkin toimintaa ja kritisoida erdoganin epädemokraattista hallintoa

tällaisista ihmisistä joita sorretaan tuolla maailmalla mutta se pitää tietenkin meidän muistaa että olemme pienenpieni pienenpieni tekijä tässä kansainvälisessä yhteisössä nämä tehtävät mitä suomi tekee esimerkiksi ykn kautta on rauhaa turvaamassa eri maissa ympäri maailmaa ovat erittäin hyviä töitä kyllähän se on pakko meidän tunnustaa että näihin arabimaihin johonkin irakiin saatikka afganistaniin kuten tiedämme kokemuksesta tämän perinteisen länsimaisen demokratian istuttaminen

on mahdoton tehtävä mutta kun saisimme edes sen verran vahvistettua heidän omaa omaa järjestelmäänsä että he pitäisivät vaalinsa omalla tavallaan ja pitäisivät oman hallintonsa jollakin lailla kunnossa ja järjestyksen kunnossa niin että tämmöisiä törkeyksiä ei siellä tehtäisi ja tällaiset väkivallanteot eivät maailmalle leviäisi siinä olisi meillä jo kohtuullisen hyvä osa mutta varmaan meidän on pakko tunnustaa että me emme pysty tämmöistä tyypillistä länsimaista demokratiaa sinne millään levittämään

puhemies kiitos ministeri soinille esittelystä ja tarkennuksista ja siitä työstä mitä olette tehneet tiedän sekä ministeri soinin että että ministeri mykkäsen hallinto ja turvallisuusjaoston kuulemisten perusteella että suomen hallitus on voimia säästämättä tehnyt sitä työtä mitä sen pitää tehdä eli pyrkinyt neuvottelemaan palautussopimuksesta itse asiassa joulukuussa kun hyväksyttiin täällä valtiovarainvaliokunnan talousarviomietintö niin siinä mietinnössä myös edellytettiin että suomen pitää pyrkiä tämä sopimus saamaan voimaan sopimuksen voimaansaattaminen ei ole osoittautunut helpoksi tehtäväksi mutta se on välttämätön tehtävä ja niin kuin tuossa puheessani otin esiin niin jos muu ei auta on harkittava tuen ehdollistamista linkitetään se niin että tukea tulee sitä on annettava tukea tarvitaan mutta ei ehdoitta ja ehto on se että irakin täytyy kantaa perustuslaillinen vastuunsa oman maansa kansalaisista suomi on tässä liian pieni tekijä tarvitsemme isompia tekijöitä mukaan saksaa ja ranskaa kysynkin ministeri soinilta kuinka todennäköisenä pidätte että tällainen sopimus saadaan eu tasolla aikaan

arvoisa rouva puhemies on tietysti ilahduttavaa että kaikki puolueet ovat tämän varsinaisen harjoituksen tai tämän osallistumisen osalta yhtä mieltä että tätä jatketaan vaikka määrä tippuu sieltä sadasta kahdeksaankymmeneen mutta ehkä tässä samalla kun on mahdollisuus kysyä ministeriltä miten näette tämän suomen tulevaisuuden ajattelun tähän kriisinhallintaan suhtautumisessa meillä on tällä hetkellä aika vähän joukkoja verrattuna siihen tavoitteeseen mikä suomella on aikaisemmin ollut meillä on hyvin pieninä palasina maailmalla meidän joukkomme tällä hetkellä muutamia ihmisiä per operaatio olisiko järkevämpää että olisi suuremmissa kokonaisuuksissa meillä on ollut kysymys äsken puhuin naisista rauhantyössä mutta myöskin siviilikriisinhallinnassa ja myös sotilaallisessa on tavoitteena lisätä naisten määrää koska sen on myöskin katsottu parantavan tilannetta ja rauhoittavan tilannetta monessa maassa onko tähän olemassa suomella jotakin linjaa sitten yksi iso huoli tietysti miten yk tulevaisuudessa

arvoisa puhemies vaikka väkivalta irakissa onkin vähentynyt niin maa tarvitsee kyllä vielä tukea maan vakauttamiseen turvallisuuden vahvistamiseen ja myös henkiseen ja aineelliseen jälleenrakentamiseen tiedämme että siellä on suuri työttömyys ja kansasta yli puolet on alle kolmekymmentä vuotiaita terveydenhuolto ja koulutus myös öljy ja kaasukentät ovat osin tuhoutuneet eli teollisuus on semmoisella hyvin kapealla alalla kidnappaukset ovat yleisiä mutta niin kuin ministerikin mainitsi miljoonaa on päässyt palaamaan takaisin kotimaahansa sitten kysyisin vielä että kun siellä on näitä erilaisia järjestöjä kansoja niin onko pelättävissä että kun tämä nyt tulee ehkä muuten vakaaksi niin tulee jännitteitä ja saattaa joskus olla sisällissota mitä toimenpiteitä voidaan tehdä ei yksin suomi vaan monet muut maat tässä

arvoisa puhemies tosiaan me hallinto ja turvallisuusjaostossa olemme pohtineet ja keskustelleet myös tästä asiasta onhan se huolestuttavaa jos irak ei noudata kansainvälisiä sopimuksia näitten palautusten suhteen ja siitä huolimatta me annamme heille taloudellista tukea muutaman kymmenen miljoonaa vuodessa tokihan nämä pitäisi rinnastaa keskenään toisiinsa ja käyttää sitä neuvotteluvalttina voimakkaammin kuin sitä tähän saakka on käytetty arvoisa puhemies tämä on tosi tärkeä kysymys että jos peshmerga sotilas taisteli isistä monet sotilaat antoivat henkensä irakin alueen itsenäisyyden ja ja kalifaatin kukistamisen vuoksi niin onhan se selvää että toki meidän pitäisi osoittaa tukea myös heitä kohtaan kun heitä ajetaan nurkkaan turkin ja irakin armeijan toimesta siinä mielessä kun me tiedämme itsekin täällä että jopa hyvin useita kurdikansanedustajia on istunut vankilassa turkissa opposition kansanedustajia ja täältä ei ole edes tullut selkeää viestiä siitä että me emme hyväksy tällaista toimintaa kyllä toivoisin hallitukselta tiukempaa retoriikkaa ja viestiä siitä että kurdeja

me olemme päässeet keskustelemaan kriisinhallinnasta lähiaikoina enemmänkin kun täällä oli myös afganistan selonteko suomellahan on maineikas historia kriisinhallinnan suurmaana mutta enää me emme ole yhtä suuri tekijä mutta työtä silti edelleen paljon arvostetaan ja kuten tässä on tullut hyvin esille kriisinhallinta on pitkäjänteistä yli vaalikausien yltävää työtä ja sen tulisi olla mahdollisimman suunnitelmallista vaikka tietysti tilanteet muuttuvat silloin afganistan selontekoa käsiteltäessä vihreät nostivat esille tarpeen laatia suomelle kriisinhallinnan strategia kaikkien puolueiden yhteistyönä siinä voitaisiin käsitellä muun muassa niitä asioita mitä edustaja paatero äsken tässä nosti esiin mitkä ovat painopisteemme mikä ja sotilaallisen kriisinhallinnan osuus onko meillä tiettyjä alueita ja kenen johdolla toteutettaviin operaatioihin ensisijaisesti osallistutaan se takaisi myös pitkäjänteisemmät resurssit kysyin silloin ulkoministeriltä ja paikalla olleelta puolustusministeriltä kahdesti tästä ajatuksesta en saanut vastausta ja kysynkin nyt miten te näette pitäisikö tämmöinen yhteinen strategia luoda

puhemies täällä on tosiaankin moni kollega nostanut nämä palautussopimukset esille ja tämä on kyllä todella tärkeää jotta näitten turvapaikkajärjestelmien uskottavuus säilyy siinä mielessä kyllä minä uskallan sitä geneven sopimustakin tässä siltä osin nostaa pöydälle että onhan se kummallista että siihen sisältyy ainoastaan oikeus hakea turvapaikkaa mutta ei kuitenkaan sen

että täytyy olla huolellinen ettei nyt luoda sitten uusia kasvualustoja taas jollekin erilaisten ryhmien radikalisoitumiselle täytyy muistaa että isilin syntytarinahan lähti sieltä baath puolueen syrjäyttämisestä ja saddam husseinin syrjäyttämisestä ja sieltä alkoi syntyä sitten väestöä joka lähti mukaan näihin isilin

tässä on nyt levinnyt tämä keskustelu kriisinhallintapolitiikan tulevaisuuteen se on varmasti ihan paikallaan meillä on hieno historia vuodesta viisikymmentäkuusi alkaen ja olemme itseämme kutsuneet

suurvallaksi no se on ehkä vähän liioittelua tämä keskustelu aika monta kertaa keskittyy siihen mikä on osallistumisen määrä suhteessa laatuun määrähän on pudonnut ymmärrettävistä syistä mutta kyllä minä antaisin aika suuren arvon sille että meidän kriisinhallintapolitiikkamme laatu on erittäin korkeatasoista meidän osaamistamme arvostetaan ja sille annetaan suuri tunnustus ja tässä voi kyllä sanoa että se laatu kyllä on korvannut ilman muuta sen määrän pudotuksen mikä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana kun vielä muistetaan se että me osaamme taitavasti yhdistää siviilikriisinhallinnan ja ja tämän sotilaallisen puolen keskenään niin että syntyy

arvoisa rouva puhemies on hyvä käydä keskustelua siitä missä ja millä tavalla meidän kannattaa olla mukana ja miksi yksi lähestymistapa on se että me saamme oppia ja se vahvistaa esimerkiksi meidän omaa puolustustamme mutta nyt on itse asiassa ollut kaksi kertaa edellinen keskustelu afganistanista oli jo vahvasti sellainen se lähestymistapa että me emme enää sieltä sellaista oppia saa vaan me olemme siellä sen takia että siellä on pakko olla tämä irak tilanne on hivenen samantyyppinen vaikka tietyllä tavalla

apu vastikkeelliseksi jos palautussopimusta ei ole mutta toisaalta jos vastineena on se että emme antaisi irakille tai mikään maa ei antaisi irakille apua niin me tiedämme että se säteilisi aivan toisella tavalla tänne tämä ei tarkoita sitä etten kannattaisi sitä että meidän pitää määrätietoisesti etsiä tietä tuohon palautussopimukseen

puhemies pohjoismainen malli etenee ruotsikin johtaa kaksi viiva nolla ja on menossa jatkoon samaan aikaan on on hyvä pohtia vielä sitä mikä on pohjoismainen malli näiden palautusten suhteen täällä on hyvin moni halunnut kytkeä tähän apuun tämän palautussopimuksen minusta se olisi myös ehkä vähän kaksinaismoralistista kun tiedetään että ennestään laajamittainen maan sisäinen pakolaisuus asettaa haasteita irakille ja tätä tilannetta eivät ollenkaan helpota lisääntyvät turvapaikanhakijoiden palautukset muista maista jos tässä tilanteessa suomen tuki irakille on sidoksissa maahanmuuttoyhteistyöhön siihen että otettaisiin näitä pakkopalautettavia kansalaisia takaisin niin silloinhan me toimisimme juuri päinvastoin kuin siten mitä täällä on toivottu eli että vakautetaan maan tilannetta näihin epäinhimillisiin oloihin ja kohteluun ei pitäisi tällä hetkellä pakkopalauttaa vaan meidän pitäisi huolehtia siitä että tilanne irakissa rauhoittuu eikä ainakaan uusia pakolaisia tulisi

arvoisa puhemies jatkan tästä edustaja arhinmäen näkökulmasta ymmärrän omalla tavallaan näkökulman mutta siinä on toinenkin näkökulma toinen näkökulma on se että irakin perustuslaki lähtisi siitä että ketään ei saa sijoittaa uudestaan poistaa maasta tai ketään ei saa estää saapumasta maahan takaisin kun maa kieltää ikään kuin omat lapsensa omat kansalaisensa ja sanoo että te ette ole toivottuja henkilöitä tähän maahan niin se on minun mielestäni mitä suurimmassa määrin ihmisoikeusloukkaus suomen perustuslaki yhdeksäs pykälä lähtee siitä että suomalaista ei saa poistaa maasta eikä estää estää saapumasta takaisin suomeen ja näin pitäisi myös irakissa olla jos suomessa todetaan että irakilaisella ei ole laillista edellytystä olla täällä niin irakissa vastaavasti heidän perustuslakinsa pitäisi sanoa että ketään ei saa estää saapumasta takaisin irakiin jos on kyseisen maan kansalainen tämä on ihmisoikeuskysymys myös tästä

ne ihmiset jotka haluavat vapaaehtoisesti palata ja kokevat että he voivat asua ja elää turvassa omilla kotiseuduillaan irakissa ovat eri asia kuin se että pakkopalautetaan vaarallisille alueille semmoisia jotka ovat vaarassa joutua vainon kohteeksi väkivallan kohteeksi tämän kytkeminen siihen tukeen että suomi pyrkii omalta osaltaan osana tätä operaatiota siihen mistä täällä on sanottu että meidän pitää saada irakin yhteiskuntaa parannettua se että nämä kytkettäisiin yhteen merkitsee että silloinhan mentäisiin tavallaan ojasta allikkoon tämä on minun kritiikkini jota esitän täällä sitä kohtaan kun täällä moni sanoo että pitäisi pystyä palautussopimus kytkemään siihen että autetaan irakin vakauttamista irakin vakauttaminenhan tarkoittaa sitä että sinne voisivat ihmiset palata

nyt vastauspuheenvuoro ministeri soini riittääkö kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kyllä kolme minuuttia riittää muutama vastaus edustaja paatero puhui hyvin ykn merkityksestä ja tästä rauhanvälityksestä silloin kun tulin tähän ulkoministerin virkaan sain sellaisen ajatuksen että haluanpa rauhanvälityksen erityisedustajaksi pekka haaviston huolimatta että hänen puoluekantansa on vihreä joka poikkeaa radikaalisti omastani mutta pidin häntä pätevänä ja hyvänä miehenä niihin tehtäviin samoin hänen seuraajakseen nimitin jutta urpilaisen jota pidän niin ikään pätevänä henkilönä minun mielestäni on hyvin tärkeätä että me käytämme näissä rauhanvälitys ja kriisinhallinta asioissa laajasti sellaisia henkilöitä joista meillä on kokemusta eduskunnasta ja ministeriydestä ja muuten se on isänmaan etu että meillä on tällaisia henkilöitä eri katsantokannoilta pidän sitä äärimmäisen tärkeänä ja olen tässä yhteydessä hyvin tyytyväinen heidän molempien sitten nämä siviili ja sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot on totta että että osa niistä on pirstaleisia hyvinkin pieniä on vielä meillä kforia ja ja muuta minulle henkilökohtaisesti kun löytyy hyviä kohteita ei siinä mitään lisätään mutta tiedänpä vain että jos tänne tulevat ranskan interventiojoukot niin uskonpa että vaikka se onkin mitä suurimmassa määrin varmaan pohjois afrikan ja malin ja muiden vakauttamista niin me tulemme siitä käymään kyllä varmasti aika väkevänkin keskustelun se nyt sitten juuri se mitä tarvitaan se voi olla juuri se mitä tarvitaan mutta tätä tarkoitan nämä vakiintuneet libanonit ja ja muut ovat meille aika helppoja koska meillä on pitkä traditio siellä sitten tietysti kyllä turkkia pitää arvostella sen ihmisoikeusloukkauksia ja ja sen sen toimia ei siitä ole kysymys ja näin pitää tehdä kaikkien kohdalla mutta poliittinen ratkaisu mihin myöskin edustaja mäkipää vetosi ja minkä otti esille kaikista pahin riski on nyt se kun isil on lyöty ettei synny uusia jakolinjoja synny uutta katkeruutta sen takia jälleenrakennustoiminta rauhanvälitys humanitaarinen apu kaikki se mitä siviilikriisinhallinnalla voidaan tehdä ja saada aikaan on niin tavattoman tärkeätä mitä kurdistaniin tulee myös imf on kiinnittänyt huomiota siihen että kurdistanin alueen on saatava riittävä osuus valtion budjetista tämä on aivan selvä asia että jos nämä laiminlyödään niin nämä ovat edessä aivan lopuksi olen valmis harkitsemaan sitä mistä edustaja mikkonen puhui mutta kun en näistä yksin päätä niin täytyy näistä porukassa keskustella haluan omalta puoleltani kiittää eduskuntaa tästä keskustelusta tämä oli hyvä keskustelu edustajat essayah ja arhinmäki olivat aikaansa edellä teidän puheenne olivat minulla jo ennen kuin te olitte puhuneet niin että siinä mielessä te ette kyllä viivytelleet
sitten mennään puhujalistaan
arvoisa rouva puhemies vielä jatkan tästä pakkopalautusasiasta jonka edustaja arhinmäki otti esiin olen täsmälleen samaa mieltä arhinmäen kanssa siitä että ketään ihmistä ei pidä palauttaa sellaiselle alueelle missä hänen henkensä turvallisuutensa tai ihmisarvonsa on vakavasti uhattuna mutta sitten toisaalta emme voi tarkastella irakia yhtenä kokonaisuutena irak on maantieteellisesti suuri maa ja maahanmuuttovirasto teki selvityksen joka julkaistiin kolmastoista kesäkuuta tänä vuonna ja tämä liittyy turvapaikkapäätösten tekemiseen ja menettelyyn tässä muun muassa todetaan että etelä irakin läänien turvallisuustilanne on parempi kuin keski ja pohjois irakissa on myös merkittäviä eroja joidenkin kaupunkien ihan jopa kaupunginosien kesken eli irakia ei voi katsoa yhtenä yhtenä kokonaisuutena siellä on erilaisia alueita ja erilaisia turvallisuustilanteita siitä olen samaa mieltä että ketään ei pidä pakkopalauttaa sellaiseen paikkaan missä missä on suoranainen hengen ja terveyden ja ihmisarvon

oir reissu alkoi siis

ja sitten sitä on jatkettu aina vuosi kerrallaan vahvalla harkinnalla ja vahvalla käsittelyllä täällä eduskunnassa nyt on siis kysymys ensi vuodesta vuosi vuosi eteenpäin se on perusteltu ratkaisu ja on vielä käytävä läpi hyvin tarkkaan mutta nyt tuntuu siltä että se on perusteltu ratkaisu korostan sitä että nyt tässä keskitytään vahvasti koulutus ja neuvonantotehtäviin totta kai siihen kuuluu sitten myös esikunta hallinto ja tukitehtäviä mutta painopiste siellä paikan päällä on koulutus ja neuvonantotehtävät kaikki tähtäävät siihen että sillä alueella otetaan turvallisuusasiat omiin käsiin se ei ole enää ulkopuolisten hallinnassa ja varassa ja ehdoilla vaan se tapahtuu niin että omiin käsiin otetaan kaikki ne tehtävät jotka vaikuttavat turvallisuuteen tämä minusta on aivan olennainen asia

ja läpivalaisu myös siitä mikä liittyy riskeihin ja ja niihin vaaratekijöihin joita operaatioissa aina välttämättä on samoin tämä poliittinen harkinta täytyy aina käydä läpi palveleeko se todella myös suomen omia tarkoitusperiä tässä äsken puhuttiin lyhyesti meidän kriha politiikkamme tulevaisuudesta

ennen muuta koulutustehtävissä nauttii erittäin laajaa kannatusta ja tunnustusta sitä sitä kehutaan se luo mainetta suomesta todellisena

ja kyllä se vastaa myös sitä että määrä on hiukan pudonnut se määräkään ei ole aina itsetarkoitus vaan kyllä laadulla on tässä suhteessa minun mielestäni ylitsekäyvä merkitys ihan loppuun arvoisa puhemies korostan sitä että tämä on ollut siitä erikoinen keskustelu tuon äskeisen keskustelun jälkeen että olemme olleet laajasti poliittisesti yhtä mieltä tämän operaation toteuttamisesta ja sinne mukaan menosta ja ja muutenkinhan meidän täytyy pyrkiä ulkopolitiikassamme turvallisuuspolitiikassamme hakemaan mahdollisimman laajaa yhteisymmärrystä eduskunnassa tässä me taidamme onnistua se on hieno asia

konkaripoliitikko kääriäiselle toteaisin että eikö se kekkonenkin jo sanonut että jos jonkun asian pitää olla rempallaan ulko tai sisäpolitiikan niin olkoon sitten mieluummin se sisäpolitiikka kyllähän se semmoinen reaalipoliittinen totuus näin taitaa edelleenkin olla pienen pienen maan kohdalla ja hyvä näin ei tietysti hyvä että sotekin niin sekaisin on mutta sen eteen täällä sitten itse kukin voi tehdä enemmän töitä arvoisa rouva puhemies olisin vielä nostanut edustaja kiurun kiurun alleviivaaman asian että ensinnäkin irak on tosiaan hyvin erilainen maa erilaisille etnisille ryhmille ja toisaalta sitten sitten myöskin turvallisuustilanne vaihtelee siellä eri puolilla maata niin kuin omassa ryhmäpuheessani totesin siellä toki on sitä yleistä levottomuutta näillä nykyaikaisilla terroristien käyttämillä toimenpiteillä on hyvin mahdollista sille niin sanotusti turvallisellekin alueelle tuoda nopeasti uhka ihan niin kuin täällä euroopankin mantereella aivan yhtä hyvin tännekin voidaan tuoda nopeasti se se uhka vaikka muutoin elämmekin monella tapaa turvallisessa ympäristössä ehkä vielä tässä haluan nostaa esille irakin kristittyjen tilanteen irakissahan on äärimmäisen vanha kristillinen kirkko ja muistan silloin euroopan parlamentin aikoina kun sinne tulivat mosulin ja ja kirkukin alueen arkkipiispat vetoamaan ja kertomaan millä tavalla se turvallisuustilanne kristittyjen osalta

mikähän vuosi se oli vuoden kaksituhattakymmenen jälkeen kun niitä jouluyönä räjäyteltiin ja ja se oli jotenkin aivan järkyttävää tuntui että siinä vaiheessa eurooppa ei tarpeeksi paljon ymmärtänyt mitä siellä oikeasti tapahtuu näitten näitten uskonnollisten ryhmien kohdalla ja ja olimme olimme varmasti liian hiljaa puhuttiin paljon siitä että euroopan unionissa oli vallalla semmoinen ajatus ettei vain ajatella että olemme joku kristittyjen klubi klubi ja sen tähden ei nostettu

on häviämässä lähestulkoon kokonaan elämisen ja olemisen mahdollisuus siinä mielessä tämä on hyvä ottaa huomioon kun kun suomessa keskustellaan siitä onko jonnekin turvallista palata se on vähän eri asia tuollakin alueella palaako sinne sitten muslimina jollekin alueelle vai vai palaako sinne kristittynä ja tämä on hyvä muistaa meidän meidän täällä suomessa

arvoisa puhemies tähän kysymykseen palautuksista ja turvapaikkapolitiikasta irakin suhteen se on muistettava että turvapaikan peruste ei missään tapauksessa voi olla se että maassa on yleinen toivottomuuden tila esimerkiksi elintason tai työllisyyden suhteen vaan turvapaikan hakemisen peruste kansainvälisen suojelun peruste on sota tai henkilökohtainen vaino sotakaan ei sinänsä ole yksinään turvapaikan peruste yleisesti ottaen jollei se jollei se ole koko maan laajuinen tai jollei siinä kohdistu joku vaino juuri tähän henkilöön tai hänen etniseen taustaansa näissä tapauksissa myös

eli se että kun jotkut alueet ovat turvallisempia kuin toiset niin kyllähän niihin voi maan sisäisestikin sitten paeta ja palautus on sitä kautta mahdollinen tämän turvallisuustilanteen selvittämisen täytyy perustua objektiivisiin tosiasioihin maatietoon kansainvälisten yhteyksien kautta saatuun tietoon muiden pohjoismaiden käytäntöihin emme me suomessa tässä asiassa ole niin paljon viisaampia ettemmekö voisi kuunnella muiden arvioita näiden maiden turvallisuustilanteista ja palauttaa samoilla perusteilla kuin muutkin vastaavat verrokkimaat tämä on sellainen asia jossa kerrankin eusta voisi olla jotain hyötyä jos eu haluaisi olla tässä hyödyksi koska juuri nimenomaan irakilaisten palauttaminen on suomelle erityinen ongelma suomessa on tuhansia irakilaisia joita emme saa käytännössä itse palautettua irakiin olisiko nyt tässä sellainen paikka että eu käyttäisi jonkinlaista vipuvartta irakin suostuttelemiseksi tähän palautukseen siitä voisi kerrankin olla suomelle jotain hyötyä

arvoisa rouva puhemies

allekirjoittaja on yhtä lailla

ja sisältöinen mutta pirttilahti jaskari taavitsainen alanko kahiluoto kivelä vähämäki strand ja laukkanen olivat tässä meidän tiimissä keskeisiä vaikuttajia jotta saimme tämän asian eteenpäin ja vietyä jokaisessa ryhmässä aina sitten allekirjoitusvaiheeseen siitä erityinen kiitos tämä kuvastaa eduskunnan yksituumaisuutta siinä että tällä hallituskaudella ja viime vaalikaudella niihin asioihin jotka ovat mahdollistaneet yksittäisen ihmisen velkaantumiseen on ollut suuria haluja puuttua on lähdetty jo varmasti edustaja toivakan ja edustaja sampsa katajan pienvippilakialoitteesta ja ollaan tultu siihen että tällä vaalikaudella edustaja satonen on tehnyt pikavippien markkinointikieltoaloitteen siinäkin on yli sata nimeä tai tällä vaalikaudella tehtiin aloite kahdentuhannen euron lainoituksen limiitistä pitää olla myös se viidenkymmenen prosentin korkokatto eli eduskunta eri poliittisista ryhmistä ja puolueista huolimatta on yksittäisen ihmisen asialla meiltä ei enää puutu kuin se että meillä olisi yhteinen tahtotila että meidän pitää mahdollistaa sosiaalinen luototus jotta emme olisi tällaisissa tilanteissa meidän pitäisi mahdollistaa se jos meillä on sosiaali ja terveydenhuoltomaksuja niitä ei laitettaisi perintään ja ja sitä kautta luottohäiriömerkintä syntyisi nyt todellakin on tarkoitus tällä lakialoitteella korjata yleinen ongelma jossa maksuhäiriömerkintä hankaloittaa velallisen elämää vielä siinäkin vaiheessa kun velka on maksettu lakialoitteessa esitetään muutettavaksi luottotietolakia ja ulosottokaarta siten että maksuhäiriömerkintä tulee poistaa luottotiedoista aina kun velka suoritettu vanhentunut tai velan peruste on poistunut että se tehtäisiin kuukauden jälkeen ja olisi jopa luottotietoja ylläpitävien ja ulosottomiesten velvollisuus tehdä se poisto eikä se jäisi asiakkaan omaksi haettavaksi aloitetta on jo jonkun verran keretty kritisoimaan jopa niin että tällä hetkellä jos tämä laki astuisi nyt voimaan olisi noin ihmistä joilta tämä luottohäiriömerkintä poistuisi erittäin laajaa kannatusta tähän on tullut myös yrittäjäpuolelta ja erityisesti yksityisiltä ihmisiltä jotka ovat tässä ahdingossa jatkuvasti pitkään ja niin sanotusti vastentahtoisesti on ymmärrettävä että luottohäiriömerkintä estää sen puhelimen saamisen vuokra asunnon saamisen tämä sulkee pois ihmisiä yhteiskunnan normaalitoimista

uskallan väittää vaikka vaikka tämä onkin nyt tästä niin sanotusti hatusta vedetty että työn kohtaantumisongelmiin tämä tuo yhden asian luottohäiriömerkintäisellä henkilöllä joka haluaisi muuttaa työn perässä toiselle paikkakunnalle ei ole mahdollisuutta saada sieltä toiselta paikkakunnalta vuokra asuntoa kyllä tässä on paljon semmoisia ikkunoita joita tulee enemmänkin todeta toivon tälle aloitteelle hyvää menestystä valiokunnassa niin että mennä nopeasti ja kiitän vielä kaikkia allekirjoittajia

arvoisa puhemies hyvät

pirttilahti jaskari alanko kahiluoto vähämäki kivelä laukkanen ja strand kanssa ja ehdotamme siinä luottotietolain ja ulosottokaaren muuttamista siten että maksuhäiriömerkinnät tulee poistaa aina kun velka on suoritettu tai sen peruste on poistunut toivon tälle lakialoitteelle myönteistä suhtautumista valiokunnassa ja eduskunnan istunnossa tuon valiokuntakäsittelyn jälkeen toivon etteivät kansanedustajat alistu sille lobbaukselle jonka kohteeksi he ehkä joutuvat sillä jo nyt suomen asiakastieto on ryhtynyt kampanjoimaan lakialoitetta vastaan tämän päivän satakunnan kansan pääkirjoittajakin oli mennyt lobbaajan lankaan ja kirjoitti että luottotietojen palauttaminen nopeammin auttaisi muka vain harvoja tämä on aivan puppua on hyvin kyseenalaista ja mielestäni väärin että tällä hetkellä suomessa yksityinen reilusti voittoa tekevä yritys suomen asiakastieto hallinnoi maksuhäiriömerkintöjä nykykäytännön mukaan maksuhäiriömerkintä säilyy velan maksamisen jälkeenkin kaksi viiva neljä vuotta ja sillä estetään ihmisiltä useiden välttämättömyyshyödykkeiden saaminen kuten sähkösopimus kotivakuutus puhelinliittymä asunnon vuokraaminen ja myös työpaikan saaminen monesti estyy harvalla on

mahdollisuutta maksaa etukäteen usean kuukauden sähkölaskua harvalla on mahdollisuutta maksaa etukäteen kerralla koko vuoden kotivakuutusta tätä tällä hetkellä kuitenkin vaaditaan kolmeltasadaltaseitsemältäkymmeneltäkuudeltatuhannelta suomalaiselta niin monella on maksuhäiriömerkintä arvoisa puhemies viime viikolla käsittelimme tässä salissa eduskunnan oikeusasiamiehen kertomusta vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista oikeusasiamiehen mukaan huomattava määrä velallisista on saanut virheellisin perustein maksuhäiriömerkinnän ja joutunut kärsimään sen seurauksista tuomioistuimet ovat luovuttaneet luottotietolain ja henkilötietolain vastaisia tietoja luottotietoyhtiöille tämä on aivan pöyristyttävän hirveä asia oikeusministeriön tietojärjestelmästä johtuen ihmiset ovat joutuneet aivan syyttä suotta kärsimään velallisten oikeusturvan toteutumiseksi on ihan välttämätöntä että tietojärjestelmän puutteellisesta toiminnasta johtuneet virheelliset merkinnät poistetaan luottotietorekistereistä ja vastaisuudessa estetään tällaisten virheiden tapahtuminen oikeusministeriön pitää mielestäni pyytää ihmisiltä anteeksi ja korvata aiheuttamansa vahingot oikeusasiamies myös piti virheellisten maksuhäiriötietojen välittymiseen johtavaa järjestelmävirhettä vakavana ja ottaen huomioon nämä maksuhäiriömerkinnän vakavat seuraukset velalliselle oikeusasiamies oli myös sitä mieltä että virheen korjaavat toimenpiteet eivät voi jäädä odottamaan oikeusministeriön tietokoneohjelmien tulevia päivityksiä oikeusministeriön tulisi viipymättä ja yhteistyössä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi että luottotietolain vastaisia tietoja ei enää välitetä tuomioistuinten tietojärjestelmästä luottotietoyhtiöiden pitäisi myös poistaa virheelliset ja harhaanjohtavat merkinnät luottotietorekistereistä tietosuojavaltuutettu on kuitenkin sanonut että hänellä ei ole pääsyä luottotietorekisteriin eikä hän voi tarkistaa rekisterin oikeellisuutta olen saanut viestejä näiltä ihmisiltä jotka ovat näitä oikeusasiamiehen kertomuksessa mainittuja väärin kohdeltuja he ovat pyytäneet nimensä poistamista rekisteristä siinä onnistumatta he ovat jo viime talven aikana laittaneet tietosuojavaltuutetullekin pyynnön poistaa nimensä rekisteristä mutta tietosuojavaltuutettu ole vieläkään vastannut heille mitään oikeusasiamies on sitä mieltä että tietosuojavaltuutettu voisi toimivaltansa puolesta puuttua virheellisiin merkintöihin kun kuitenkin käytäntö näyttää olevan toinen on aivan ilmeistä että suomessa vallitsee iso ongelma maksuhäiriömerkintöjen oikeellisuudesta niiden hallinnoinnista niiden tarkastamisesta ja poistamisesta eduskunnalla ei ole tällä hetkellä käsitystä siitä kuka ja miten ylipäätään voi suomessa tarkistaa luottotietorekisterin oikeellisuuden näin on siitäkin huolimatta että eusta on tullut jämerää lainsäädäntöä ihmisten tietosuojasta arvoisa puhemies eikö olisikin kohtuullista että samalla kun eduskunta muuttaa lakia tämän lakialoitteen mukaisesti maksuhäiriömerkintöjen hallinta valtion hallintaan samalla myös luottotietolakia tulisi selkeyttää talletettavien tuomioistuinratkaisujen osalta siten että vain maksukyvyttömyyttä tai maksuhaluttomuutta osoittavat osoittavat riidattomissa asioissa annetut tuomiot voivat johtaa maksuhäiriömerkintään

tämä on kannatettava lakialoite jonka olen itsekin allekirjoittanut periaatteessahan sen pitäisi olla niin että kun velka on suoritettu niin se velka on sitten suoritettu eikä sitä enää ole vaikka sillä voikin ja pitääkin olla jotain merkitystä että velka on suoritettu ajallaan tai että se ei ole suoritettu ajallaan vaan se on joutunut perintään niin onko se aika nyt sitten se kuukausi mitä tässä lakialoitteessa ehdotetaan vai joku muu aika sen ehkä valiokunta voi harkita mutta selvää on kuitenkin että tämä nykyinen kaksi viiva neljä vuotta on liian pitkä aika ihmisen elämässä erityisesti nuorelle ihmiselle pätkätöineen tyypilliselle sellaiselle henkilölle jolle tällainen pienehkön velan aiheuttama maksuhäiriömerkintä maksuhäiriömerkintä saattaa tulla tämä aika jota tässä esitetään pienennettäväksi on siis tällä hetkellä kohtuuton ja rangaistuksenomainen eikä sellaista pitäisi sallia kun nyt yhteiskunnassa ollaan muutenkin siinä tilanteessa että ihminen nyt vain on niin riippuvainen luottotiedoistaan kuten edellä puhuneet puhujat kuvasivat niin tähän täytyy reagoida yhteiskunnan toimesta jo mainitun työnsaannin ja siihen liittyvien asioiden vuoksi ja syrjäytymisriskin ehkäisemisen takia erityisen huolestuttavalta kuulostivat nämä tiedot näistä virhemerkinnöistä joiden poistamiseen ei löydy mekanismia kyllä varsinkin tällainen asia täytyy hoitaa nopeasti kuntoon

edustaja myllykoskea ja kaikkia muita tämän aloitteen ensimmäisiä allekirjoittajia tässä on moni muukin joka on tehnyt paljon työtä muun muassa edustaja elomaan kanssa olemme isännöineet yhteisiä keskustelutilaisuuksia tästä aiheesta

voin kertoa että niissä stooreissa jotka näitten ihmisten takaa löytyivät ei ole välttämättä hirveän kivoja asioita

viimeistään sanoisin näin kuukauden kuluessa siitä kun itse velka on suoritettu iso kiitos vielä kaikille kollegoille ja toivotaan ripeää etenemistä tack

arvoisa puhemies maksuhäiriömerkintöjä on jo melkein neljälläsadallatuhannella kansalaisella ja tämä trendi on valitettavasti kasvanut vuosi vuodelta minä katsoin noita vanhoja kirjallisia kysymyksiäni toimenpidealoitteita ja lakialoitteita vuodesta kaksituhattayksitoista kun pääsin tänne eduskuntaan

tätä aihetta sivuavia ja tähän aiheeseen liittyviä olen tehnyt erittäin monta ja mitä hallitukset ovat tehneet ovat olleet hyvin vähäisiä ylivelkaantuneitten asioitten parantamiseksi mielestäni se on yhteiskunnan ja yksilön etu jos mahdollistetaan ihmisen nousta jaloilleen ja niin sanotuksi yhteiskuntakelpoiseksi vaikka olisi maksuhäiriöitä ulosotossa velkaantunut jos ihmisellä on se halu ja hän yrittää kovin päästä jaloilleen ei saa laittaa kapuloita rattaisiin lisää meillä on vähän sellainen kulttuuri ja käytäntö että jotkut pitävät toisen luokan kansalaisena jos on epäonnistunut talousasioissa voi olla yrittäjä tai voi olla yksityishenkilö jos tosiaan on se halu hoitaa velvoitteensa niin myös viranomaisten taholta pitäisi pystyä myös kannustamaan siihen ja huomioimaan täytyy sanoa että ulosottomiehiäkin on vähän joka lähtöön iso osa hoitaa hienosti asiallisesti toimensa mutta jotkut taas ylireagoivat yhdeksänkymmentä luvun laman seuraukset tiedetään niistä kärsii vielä erittäin suuri määrä kansalaisia karmeita kohtaloita monet ovat joutuneet maksamaan sekä henkisesti että taloudellisesti ja vieläkin kysymys kuuluu ketkä oikeastaan olivat syyllisiä näihin koviin kohtaloihin perussuomalaiset ovat nostaneet yhdeksänkymmentä luvun laman uhrit vahvasti esille ja lakialoitekin on tehty se makaa nyt siellä jossain toivottavasti siihenkin suhtaudutaan positiivisesti ja pystytään auttamaan näitä laman uhreja joita on vielä tänä päivänä aikaa on kulunut niin paljon jo tämä edustaja myllykosken lakialoite helpottaisi maksuhäiriömerkinnän saanutta henkilöä muun muassa siinä että maksuhäiriömerkintä poistuisi nopeasti todella kannatettava asia tämä on hyvä aloite täällä on muun muassa edustaja strand vahvasti ajanut näitä asioita velkaantuneitten hyväksi nimittäin hän piti erittäin hyvän tilaisuuden olisikohan puoli vuotta sitten ja siellä oli paikalla asiantuntijoita tällaiset asiat

parempaan suuntaan jos kaikki edustajat kiinnittäisivät asiaan huomiota ja todella veisivät ylivelkaantuneitten asioita eteenpäin niin että tosiaan tapahtuisi jotain konkreettista eikä vain palloteltaisi näitä asioita olen itsekin tekemässä taas lakialoitetta mikä on vähän samansuuntainen kuin tämä myllykosken ja minä toivonkin että myllykoski ja muutkin edustajat taavitsainen ja strand ja ehkä laukkanenkin ja kaikki muutkin sitten kirjoittaisivat mahdollisesti nimensä kun lakialoite tulee esille erittäin hyvä että näitä asioita viedään eteenpäin sillä jos ajatellaan tätä ongelmaa mikä on hyvin monilla tänä päivänä että on tullut tämä merkintä tai on joutunut ulosottoon niin se on vakava asia jos tosiaan ihmisellä on vielä vielä halu päästä jaloilleen niin miksi ei sitten tehtäisi toimenpiteitä jotka kannustaisivat häntä siihen kiitos

arvoisa rouva puhemies täällä on kuultu hyviä puheenvuoroja tästä ja erityinen kiitos edustaja myllykoskelle tämän asian alulle laittamisesta ja tälle koko ryhmälle joka innostuneesti lähti mukaan tähän esitykseen tässä esityksessä mainitaan näin maksuhäiriömerkintöjen rangaistusluontoinen säilyttäminen velkansa maksaneilla ei ole tarkoituksenmukaista tästä haluaisin muutaman ajatuksen sanoa näyttää siltä että suomalaisessa yhteiskunnassa tällainen uuden alun antaminen epäonnistujalle on äärimmäisen vaikea asia muistan kun viime laman aikana yhdeksänkymmentä luvulla omistin viisi yritystä joista kolme meni sen laman takia konkurssiin että omat sisareni eivät puoleen vuoteen puhuneet minulle koska kokivat että että nyt on veli tehnyt jotain rikollista kun on mennyt konkurssiin konkurssi on lain suoma keino lopettaa kannattamaton liiketoiminta se ei ole rikos se se voi tapahtua jostakin syystä nyt muistamme kuinka tämän seurauksena sitten kun kymmenen vuotta olimme taistelleet näiden velkojen kanssa velkajärjestelyn kautta ja lopulta selvinneet siitä vuonna kaksituhattaneljä yhä edelleen eräs pankkiryhmittymä pitää yllä meidän negatiivisia velka ja luottotietojamme emmekä saa mitään palveluja tältä pankilta siis nyt puhutaan päättyneestä velkajärjestelystä joten kun edustaja myllykoski tämän lakiesityksen muotoili ja teki en hetkeäkään miettinyt olisinko mukana vai enkö vaan todella näen tämän tarpeellisuuden suomessa on tällainen häpeän ja rankaisemisen kulttuuri jossa me emme halua antaa uusia mahdollisuuksia ja tällaisessa pienessä yhteiskunnassa kuin suomi on tällaiselle ajattelutavalle ei ole tilaa ei ole mahdollisuutta jos vertaamme nyt vaikka erilaisia järjestelmiä yhdysvalloissa henkilö voi yhdessä vuodessa päästä eroon veloistaan jos osoittaa tahtoa halua yrittää mennä eteenpäin voi saada vuoden mittaisen velkajärjestelyn saada uuden alun ja sen takana ja motiivina on se että mitä nopeammin tällainen ihminen palautetaan yhteiskunnassa niin sanottuun kuluttajakiertoon niin että hän alkaa jälleen kuluttaa tuottaa itse kaikki tarvitsemansa asiat sen parempi se on yhteiskunnan kannalta paljon parempi kuin se että häntä roikotetaan kymmeniä vuosia jossakin velkavankeudessa myös englannissa on hyvin samanlainen henki siellä lähdetään siitä että jos ihmiselle aiheutuu jossakin elämänvaiheessa vaikeuksia mutta hän haluaa selviytyä haluaa kantaa vastuuta myös omista tekemisistään niin sen jälkeen kun hän on tavalla tai toisella onnistunut pääsemään irti

uskon että jos tämä tämä lakialoite menestyy niin se on suomelle vain eduksi tässä edustaja elomaa erittäin hyvin kuvasi sitä että vuosikymmeniä kansanedustajat niin hän kuin monet muut ovat tehneet sen eteen töitä että suomessa ylivelkaantuneiden asemaan tulisi jonkinlainen armollinen näkökulma muistan kun täällä eduskunnassa olin avustajana yhdeksänkymmentäseitsemän niin silloin täällä oli ylivelkaantuneiden vapautusrintama kari uotila ja toimi kankaanniemi ja monet muut täällä perustivat ja ja kävimme silloin yhdessä presidentti halosen luona ja ja esitimme tätä armahduslakia jotta nämä monet velallisten isovanhemmat jotka eläkkeistään maksoivat lastenlastensa velkoja voitaisiin armahtaa ja he saisivat ihmisarvoisen vanhuuden se oli siis kaksikymmentäyksi vuotta sitten kun tämä eduskuntakausi alkoi menin heti oikeusministerin luo ja kysyin miten voisimme tässä asiassa edetä koska vieläkään ei ole valoa tunnelin päässä kyllä tämä on meille häpeällinen asia että kaksikymmentä vuotta myöhemmin tämä noin kolmenkymmenentuhannen hengen ryhmä kantaa tätä velkataakkaa heidän velkansa on jopa myyty ulkomaille moneen kertaan ja suomi ei kykene näitä käsittelemään no tämä oli vähän paatoksellinen puheenvuoro tähän aloitteeseen ja vähän ohi siitä mutta että tämä rangaistusluontoinen toimintakulttuuri päättyisi haluan kyllä tehdä töitä ja kun tämä tulee meille tuonne lakivaliokuntaan missä itsekin olen niin tulen kyllä väkevästi tämän puolesta puhumaan

arvoisa puhemies pari sanaa kansainvälisistä perintäyhtiöistä olen nimittäin saanut lukuisia yhteydenottoja kansalaisilta jotka ovat kertoneet muun muassa lindorffin intrum justitian ja alektumin toiminnasta aivan äskettäin alektum sai aluehallintovirastolta varoituksen meneteltyään lain ja hyvän perintätavan vastaisesti alektum oli tehnyt avin mukaan useita rikkomuksia muun muassa pitkittänyt aiheettomasti perintää ja aiheuttanut velalliselle tarpeettomia kuluja laskuttanut liian suuria lainvastaisia perintäkuluja myös näiden yhtiöiden laittoman toiminnan takia kansalaisille tulee

kansalaisemme näyttävät olevan riistäjien armoilla ja nyt on eduskunnassa tultava ryhtiä siihen että suomi valtiona ryhtyy suojelemaan kansalaisiaan näiltä kansainvälisiltä saalistusfirmoilta jotka myyvät pikavippejä ja perivät velkoja ja myyvät velkoja ympäri maailmaa eteenpäin pääosin näiden toiminnan takia suomessa on yli puoli miljoonaa ihmistä ulosotossa ja kolmesataaseitsemänkymmentäkuusituhatta maksuhäiriömerkintää ja ulosotossa olevien määrä on tuplaantunut kymmenessä vuodessa

arvoisa arvoisa rouva puhemies kiitoksia erittäin hyvistä puheenvuoroista lohdullisin mielin meidän allekirjoittajatiimi voi odottaa että tämä asia etenee

ministeri häkkänen on myös oman selvityksensä tehnyt jossa ei siellä selvityksen lopputeksteissä aivan nyt tullut sellaista kantaa mitenkä tähän tähän asiaan puututtaisiin mutta toivon kyllä ainakin niistä positiivisista sananparsista mitä ministeri tähän asiaan on ottanut kantaa tulevan sitten todeksi että tämä asia voisi vielä tällä hallituskaudella edetä maaliin asti toivottavasti tästä olemme paremminkin yhtä mieltä kuin sotesta niin tämä varmasti sitten etenee edustaja taavitsainen otti tuon kotikuntani lehtikirjoituksen esille täytyy sanoa että aivan kuin satakolmekymmentäkuusi tietämätöntä olisi ollut hyvällä asialla koska se meidän allekirjoittamamme lakialoite tuli siinä melko vähättelevään sävyyn aivan kuin olisimme juosseet ymmärtämättä asiaa kirjoittamaan aloitteen mutta toivotaan että kirjoittaja voisi kuunnella nämä puheet tältä illalta ja ehkä muodostaa toisenlaisen kannan tulenkin tässä kertomaan että aion kirjoittaa vastineen johonka toivon sitten allekirjoittajia allekirjoittamaan myös sen vastineen jotta voimme hieman oikaista sitä käsitystä mistä tässä on kysymys tämä on suuri kokonaisuus vaikka se suoranainen vaikutus olisikin nyt tällä hetkellä vain se niin se ei ole kuitenkaan koko totuus meidän kuntien nykyinen toiminta siirtää saatavia perintäyhtiöille tarkoittaa sitä että meillä on koko ajan kiihtymässä se että maksuhäiriömerkinnät vain lisääntyvät ja ne ovat lisääntyneet nyt aivan viimeisenkin vuoden aikana en nyt muista prosentteja mutta merkittävissä määrin koko ajan tulee uusia onko taustalla se mitä edustaja taavitsainen toi esille että siellä on tahallisia viivytyksiä ja ja niin edelleen jotka aiheuttavat sitä

arvoisa rouva puhemies vielä haluaisin tässä muistuttaa siitä että hallitus on tosiaan itse kirjannut yhdeksi omaksi tavoitteekseen tämän ylivelkaisten tilanteen helpottamisen ja meillä on kyllä ihan hyvä syy odottaa heiltä vakavia toimia tässä mitä edustaja myllykoski sanoi tästä että halveksitaan

velallisia siinä että vähätellään heidän maksuhalukkuuttaan olen kyllä samaa mieltä koska ihan tilastollisesti ja tutkimuksellisestikin suomalaisten velanmaksuhalukkuus on maailman huippuluokkaa mehän mehän maksamme velkamme pois nopeutetussa aikataulussa ja se on oikein tuska jos sitä velkaa jatkuu ja jos sitä jää lapsille tai jotain muuta tämä ei ole suomalainen tapa suomalainen on erittäin tunnollinen velkojensa maksaja en ole tuota kirjoitusta nähnyt mutta kyllä sitä hämmästelen yhden asian nostan vielä tästä tässä lakialoitteessa aivan keskeisenä on se velvoite että luottorekisterin ylläpitäjä tulee velvoittaa poistamaan tämä merkintä se on minusta myös keskeinen osa tässä koska niin kuin äsken mainitsin jotkut velalliset pitävät hamaan maailman tappiin niitä tietoja ja niitä sitten jaetaan myös muille yhtiöille tämä ei ole kyllä kestävää toimintaa missään yhteiskunnassa

arvoisa puhemies haluan vielä sanoa tässä sen että en ollenkaan hyvällä katso niitä kuntia ja julkisia sosiaali ja terveydenhuollon yksiköitä jotka myyvät asiakasmaksut kansainvälisille perintäyhtiöille viime vuonna

julkisen sektorin terveyskeskus sairaala kotipalvelu laitos ja hammashoidon maksua päätyi ulosottoon ja ihmisille on tullut maksuhäiriömerkintä he ovat pienituloisia eläkkeensaajia työttömiä ja lapsiperheitä näiden lisäksi ulosottoon asetettiin kolmekymmentäkuusituhatta kappaletta kuntien järjestämän varhaiskasvatuksen päivähoitomaksuja tämä ei ole lapsen etu tämä ei edistä ihmisten terveyttä terveyttä ja kuntoutumista sairauksistaan kun perintäyhtiöt perivät näitä julkisten toimijoiden maksuja ja kun ne eivät noudata useinkaan lakia saatavien perinnästä ja hyvää perintätapaa maksut nousevat aivan kohtuuttomiksi ihmisille juuri viime viikolla eräs pienituloinen otti yhteyttä että oli saanut husista eli täältä helsingistä husin laskutuksesta tylyn vastauksen anoessaan armoa sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuun ei mitään armoa annettu ja sanottiin vain että laskut ovat lindorffilla ja maksuajasta pitää sopia lindorffin kanssa olen sitä mieltä että husin menettely ei ole oikein ja tällaiseen vastaavaan on ottanut kantaa myös eduskunnan oikeusasiamies jonka mukaan kaikki sosiaali ja terveydenhuollon maksut ovat muutoksenhakukelpoisia ja oikaisumahdollisuudesta tulee ilmoittaa asiakkaalle myös tasasuuruisten maksujen yhteydessä eli tarkoittaen terveyskeskusmaksua joka on tasamaksu eli kaikille sama oikeusasiamies sanoi kertomuksessaan näin kun kysymys on haavoittuvassa asemassa olevista henkilöistä on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen ettei julkisoikeudellisten maksujen laskutusprosessista aiheudu aiheetonta velkaantumista näin ollen järjestelmien tulisi olla sellaisia että ne tukevat ratkaisuja joissa joustavasti otetaan huomioon asiakkaiden tarpeet julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen

sote uudistuksesta tänään tässä salissa puhuttiin ja ja mielestäni sen isoin asia on asiakasmaksut ehdotankin että soten asiakasmaksujen vuoksi ulosottoon joutuneet armahdetaan velastaan sote uudistuksen yhteydessä ja suomi päättää lopettaa kansalaistemme sote laskujen myymisen kansainvälisille perintäyhtiöille ja kunnat siirtyvät käyttämään esimerkiksi kuntien taitoan palvelua eli kuntien taitoa on kuntien omistama talouspalveluja tar joava yhtiö joka noudattaa lakia näin vähenevät myöskin maksuhäiriömerkinnät ja sitähän me kaikki tässä salissa haluamme edistää

rouva puhemies yksi asia jäi vielä moittimatta nyt kun kotimaakunnan päälehden suuntaan katseita

siinä oli pieni pieni lause siitä että vapaaehtoista maksuhäiriömerkintää käytetään hyvin vähän avaamatta mitenkään mitä se tarkoittaa mutta esimerkiksi meillä on suomessa kuntia oliko kolmekymmentä isompia kaupunkeja pääsääntöisesti joissa sosiaalinen luototus toimii siinä vaiheessa henkilö joka mahdollisuuden turvautua sosiaaliseen luototukseen vaikkapa pikavippikierteen osalta suostuu sen sosiaalisen luototuksen ehtojen mukaisesti ottamaan maksuhäiriömerkinnän sille ajalle kunnes velka on suoritettu se pitää huomioida että kyllä ihmisillä on halukkuutta jos he haluavat ja heille kerrotaan että meidän velkaneuvontaresurssit ovat hieman pienet ja sitten tämä pikavippien helppous on isoine korkoineen todella ongelmallinen mutta edustaja taavitsaiselle kiitos siitä että otitte kopin tästä julkisen vallan asiasta koska pitäisi olla itsestäänselvää että perusterveydenhuoltoon tai erikoissairaanhoitoon tai muitten maksullisten palveluiden äärelle menevällä ihmisellä pitäisi olla mahdollisuus jo oman taloudellisen tilanteensa vuoksi pystyä sopimaan maksusuunnitelmasta niin että se kaksikymppiä voidaan maksaa vaikka puolen vuoden aikana on kohtuullista ja totta kai jos asiakas ei hoida velvoitteitaan silloin on oikeutettua että velan saajan pitää oman taloutensa vuoksi pystyä sitä velkaa perimään emme kukaan ole sitä mieltä että pitäisi sinällään antaa anteeksi jos on maksuja niin maksut

ihan tiedoksi että parhaillaan eduskunnassa on käsiteltävänä u kirjelmä kaksikymmentäseitsemän kannattaa laittaa tämä luku nyt mieleen koska tässä kirjelmässä direktiivin mukaisesti esitettäisiin sellaista että vakuuksien ja velkojen jälkimarkkinat avattaisiin koko eun alueella eli nämä velat voitaisiin myydä lähes kenelle tahansa joka haluaa ne ostaa tämä on parhaillaan täällä käsittelyssä että koko eun alueelle tulisi tällainen kattava järjestelmä jossa voidaan vaikka kolme neljä viisi kertaa myydä nämä velat eri hinnoista ja syntyisi tällainen amerikkalainen tapa jossa perintätoimistoista kahden kolmen hengen ryhmät menevät suoraan kotiin lyövät paperit pöytään ja kantavat tavarat ulos tietämättä mitä niistä tavaroista lopulta velallinen sitten hyötyy velkojensa maksamiseksi sosiaalisen luototuksen takaisinmaksuaste on erittäin korkea se kertoo juuri tästä suomalaisten maksumoraalista jos annetaan mahdollisuus niin suomalaiset espoossakin se on se on yli kahdeksankymmentä prosenttia ja myös pysyvästi kuiville on merkittävää hienoa että edustaja myllykoski nosti tämän sosiaalisen luototuksen esiin se olisi nopein tapa päästää nuoret pikavippikierteestä takaisin yhteiskuntaan siinä tulee yhtä lailla velkaneuvonta sekä se rahankäytön neuvonta joka sitten nuoret nostaa

arvoisa puhemies haluan vielä puhua näistä julkisista maksuista tuossa edustaja myllykoski jatkoi tästä aiheesta ja haluaisin korostaa sitä että meillä on nyt voimassa oleva sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki jossa on yhdestoista pykälä otsikolla maksun perimättä jättäminen ja alentaminen tässä pykälässä säädetään siitä että sosiaalihuollon palveluista määrätty maksu ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätty maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava siltä osin kuin maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteuttamista mutta sitten ovat nämä tasamaksut eli esimerkiksi terveyskeskusmaksu palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää että muitakin kuin noita äsken lueteltuja maksuja voidaan jättää perimättä tai alentaa noilla samoilla perusteilla elikkä jos tämä maksu vaarantaa henkilön toimeentulon edellytyksiä ja maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä jos siihen on syytä huollolliset näkökohdat huomioon ottaen tämä pykälä on todella huonosti tunnettu meidän julkisessa terveydenhuollossa tässä myöskin ministeriön pitäisi valvoa tai avin pitäisi valvoa ministeriön pitäisi tiedottaa ja lähettää kuntakirjeitä ja paimentaa että tämä todellakin toteutuu ja nythän meillä ei ole sote uudistuksen yhteydessä vielä asiakasmaksuista mitään tietoa asiakasmaksulaki on valmistelussa ja tämä yhdennentoista pykälän muokkaaminen niin että myöskin tasamaksut ja ja lyhytaikainen sairaalahoito alentamisen piiriin on äärimmäisen tärkeää arvoisa puhemies mainitsin tuossa äskeisessä puheenvuorossani myös sen että päivähoitomaksuja on laitettu

vuoden aikana vaikka eduskunta sääti kaksituhattaseitsemäntoista maaliskuussa siis tuli voimaan lain varhaiskasvatuksen maksuista ja siellä on kolmastoista pykälä maksun perimättä jättäminen ja alentaminen ja siellä sanotaan todella selkeästi että maksu pitää jättää perimättä tai alentaa silloin kun se heikentää perheen toimeentulon edellytyksiä ja ja se perimättä jättäminen tulee aina tehdä ennen toimeentulotuen myöntämistä tätäkään ei näytetä noudatettavan muutoin ei olisi kolmekymmentäkuusituhatta maksua mennyt ulosottoon